lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa herra puhemies tässä esityksessähän valtio luopuu virkamiesten ja työntekijöiden ulkomaan matkavakuutuskäytännöstä asiaa on jonkin verran sivuttu myös puolustusvoimien kohdalla kun me lähetämme miehiä ja naisia kriisinhallintatehtäviin tämä ei suoranaisesti heitä koske mutta koskee lukuisia meidän virkamiehiä ja työntekijöitä jotka lähtevät tänä päivänä myös entistä vaarallisempiin paikkoihin näille näille työkomennuksille tämähän on puhtaasti säästölaki tällä tavoitellaan noin puolen miljoonan euron vuosittaisia säästöjä esityksessä todetaan että tällä ratkaistaan myös ne ongelmat joita on esiintynyt meille kutsuttujen asiantuntijoiden vakuutusturvan järjestämiseksi eli tavoitteena on yhtenäistää tätä vakuutusturvaa tämä vaatii siis lainsäädännön sen takia että lainsäädännössä määriteltäisiin korvattavuuden edellytykset ja matkustajille myönnettävät etuudet ja nämä hoitaisi siis jatkossa valtiokonttori itse toivon että kun valiokunta kuulemisen nyt tämän asian tiimoilta käy niin tutustuisivat myös ainakin osittain kriisinhallintaveteraaneille nyt tehtyyn kriha veteraaniohjelmaan jossa vähän samantyyppisestä turvasta on kyse eli on haluttu varmistaa se että kun me lähetämme meidän naisia ja miehiä

onnettomuuden sattuessa vaikkapa heidän terveydestään tai läheisistään kun tämän esityksen luin niin täällä tuodaan esille myös korvauksia esimerkiksi kuolemantapauksen kohdalla ja muualla mutta minulla itselläni läheisten kautta on kokemusta että valtiokonttorilta eivät nämä ole aina toimineet niin kuin arvoisa puhemies strömsössä näiden pitää toimia niin kuin strömsössä eli eli kun mies tai nainen virkatehtävissä lähetetään maailmalle ja jotain sattuu niin meillä pitää olla lainsäädäntö sellaisella tasolla kunnossa että ei hänen saamaansa hoitoa tai muuta apua enää kyseenalaisteta

arvoisa puhemies hallituksen esitys on sisällöllisesti varsin mielenkiintoinen esitetään säädettäväksi lakia jolla virkamatkojen matkustuskäytäntöä muutetaan niin että yksityiseltä yritykseltä ostettu toiminta siirrettäisiin valtion omaksi toiminnaksi ja tästä koituisi säästöjä jopa puoli miljoonaa euroa vuodessa ideologisen yksityistämisen vastustamisen ja kannattamisen sijaan tämän kaltainen suhtautuminen asioihin että ostetaan yksityiseltä jos se kannattaa tai tuotetaan itse jos se kannattaa paremmin on viisasta poliittista ajattelua yhteiskunnassa yleensäkin ja erityisesti vaikkapa sote keskustelussa kaipaisin ideologisten iskulauseiden sijaan maltillista suhtautumista asioihin markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä ja kannattaa kiihkottomasti pohtia sitä onko jokin toiminta kannattavampaa tehdä itse vai tuottaa yksityisellä kuten tässäkin esityksessä nähdään vastaus ei läheskään aina ole yksityistäminen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia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 keskustelu asiasta keskeytettiin kahdeskymmenesensimmäinen neljättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

puhemies puutun tällä kertaa oikeastaan pelkästään tähän menettelytapapuoleen tästähän puhuttiin jo perjantain täysistunnossa mielestäni näin isossa asiassa joka selvästi koskettaa muitakin kuin mietintövaliokuntaa olisi perusteltua uusia kantoja otettaessa että toiselle valiokunnalle annettaisiin mahdollisuus kannan määrittelyyn tässä tapauksessa tämä koskee siis jonka asiantuntemukseen juuri kansallispuistot kuuluvat niin kuin myös luonnonpuistot

ajattelen niin että tämä on varmaankin ollut enemmänkin työtapaturma että ei ole ehkä huomattu että ei ole pohjatyötä talossa laveasti tehty kun valiokunta on tämän mietinnön ottanut eikä ole tässä yhteydessä sitten kysynyt asiasta ympäristövaliokunnan mielipidettä pitäisin perusteltuna että kävisimme tämän asian vaikkapa puhemiesneuvostossa lävitse niin että kaikkien valiokuntien puheenjohtajat joutuvat tämän kohdaltansa miettimään ja sitten välittyy sitä kautta yhtenäinen menettelytapa valiokuntatyötä ajatellen toivon että jatkossa tällaiset asiat tulisivat niin että kaikilla valiokunnilla on mahdollisuus lausua asiasta jos se asia ei ole yleisen huomion kohteena tai hallituksen esityksessä valmiiksi huomattu

arvoisa herra puhemies tässä asiassa olen hyvin samaa mieltä kuin edustaja heinäluoma menettelytapakysymys on asia joka on sovittu jo kaksituhattayksitoista ja määräaika siirtymälle on annettu kahdeksan vuotta on kolmekymmentäkaksi kvartaalia tietysti ymmärrän myös kullankaivajia he pystyvät tekemään sitä työtään tehokkaasti noin kolme kuukautta vuodessa mutta siitä huolimatta jää kahdeksan vuotta kahdeksan kaivuukautta jäljelle eduskunnan kannalta ehkä tässä se olennainen kysymys on juuri se menettelytapa mitä mietintöön otetaan mukaan käsitelläänkö mietinnössä hallituksen esitystä vai käsitelläänkö mietinnössä asioita jotka menevät itse asiassa hieman etäälle hallituksen esityksestä mikä on sinänsä ihan kannatettavaa sujuvoittaminen ja normien vähentäminen ja näin pois päin että siinä suhteessa ei ole mitään tämä heinäluoman esitys

perjantain täysistunnossa jo puhuttiin edustaja heinäluoman ajatus siitä että puhemiesneuvosto tarkastelee on mielestäni oikein kannatettava

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

on seurannut niin mielestäni myös luonnonsuojelualueita meillä on jo riittävästi emme tarvitse niitä hossan jälkeen enää yhtään lisää aina kun perustetaan luonnonsuojelualue paikallisten ihmisten oikeuksia poljetaan näin on myös hossan ja lemmenjoen kansallispuiston osalta käymässä talousvaliokunta on jo aikaisemmin kaivoslain muutoksia käsitellessään puoltanut siirtymäajan pidentämistä hallituksen esityksessä tuolloin ehdotetusta kahdeksasta vuodesta viisitoista vuoteen tämä tarkoittaa sitä että koneelliselle kullankaivuulle mahdollistetaan jatkoaika lemmenjoen kansallispuistossa aina vuoteen kaksituhattakaksikymmentä asti sitten se loppuu eli kaivajilla laillisen elinkeinon harjoittaminen mikäli asia olisi minusta kiinni koneellinen kullankaivuu jatkuisi vuoden kaksituhattakaksikymmentäviisi jälkeenkin ei ole mitään mieltä rajoittaa laillista elinkeinoa ellei se ole rikollista toimintaa ja sitä se ei nyt ainakaan ole kullankaivajat ovat yrittäjiä jotka ovat monesti laittaneet koko omaisuutensa elinkeinonsa harrastamiseen me olemme nyt suomen täyttäessä sata vuotta karsimassa heidän oikeuksiaan kuten edustajat kärnä mustajärvi perjantaina hyvin sanoivat tuntuu siltä etteivät kaikki puheenvuoroja käyttäneet tiedä kunnolla missä lemmenjoki sijaitsee eivätkä tunne alueen tilannetta tilanne on lemmenjoella hyvä ja tällä siirtymäajan jatkamisella vahvistetaan sen alueen luontoarvoja kullankaivuu on myös vahvasti osa paikallista elämänmuotoa kulttuuria ja elinkeinotoimintaa mielestäni paras tietämys ja osaaminen on alueen asukkailla sekä kunnalla inarin kunta kannattaa että tätä siirtymäaikaa jatketaan joten eiköhän mennä sen mukaan lemmenjoen kansallispuiston pinta ala on kaksituhattakahdeksansataaviisikymmentä neliökilometriä ja hyvin pienellä osalla tästä neliökilometrimäärästä kaivetaan kultaa loppu jääköön jääköön patikoijille ja muille luonnossa liikkujille meidän pitäisi myös ymmärtää että kullankaivuu on sidoksissa lemmenjoen matkailuun se on heille samanlainen matkailuvaltti kuin täällä helsingissä ooppera heureka kiasma ja musiikkitalo sekä tallinnan ja ruotsin laivat kun kullankaivuu lemmenjoella loppuu niin sinne jää hiljaisuus ja erämaat meidän kaikkien käytettäväksi sitäkö me ihan oikeasti kaikki haluamme ainakaan minä en sitä halua edustaja hoskonen sanoi perjantaina totuuden nykytilasta koko suomessa on leviämässä sellainen mieliala että emme saisi käyttää luonnonvarojamme ja sama koskee metsätaloutta mielestäni meidän tulee käyttää järkevästi niitä raaka aineita mitä meillä on sillä saadaan myös työpaikkoja lappiin minä haluan nähdä kaivinkoneita koko suomessa en pelkästään kehä kolmosen sisällä

edustaja kulmala edellisessä puheenvuorossa kantoi huolta siitä että kansallispuistoja perustettaessa paikallisia sorretaan ja käytitte esimerkkinä hossan perustettavaa kansallispuistoa hossan kohdalla kaikki paikalliset kunnat kannattivat kansallispuiston perustamista näkivät aluetaloudelliset hyödyt kuten tiedämme yksi kansallispuistoon sijoitettu euro tulee kymmenkertaisena aluetalouteen takaisin

vähintäänkin sopimaton valiokunnan mietintöön on lisätty takiainen joka ei liity käsittelyssä käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen jos tämä haluttu muutos olisi ollut tiedossa olisi se eduskunnan työtapojen mukaan kuulunut lähettää ympäristövaliokuntaan arvioitavaksi niin isot ympäristölliset vaikutukset

puhemies itse en kyllä ymmärrä tätä kritiikkiä jota niin kovasti tästä menettelytavasta esitetään olisi aika hämmentävää että jos valiokunta käsitellessään hallituksen esitystä kaivoslaiksi huomaa ja havaitsee että on joku sellainen asia joka tässä samaisessa lainsäädännössä tulee korjata valiokunta jättäisi ottamatta siihen kantaa en ymmärrä on varmasti aivan paikallaan että pelisäännöt käsitellään mutta itse kyllä ymmärrän ja kiitän valiokuntaa siitä että se on tehnyt yksimielisesti erinomaista työtä ja esittää nyt arvovallallaan että siirtymäaikaa lemmenjoella jatkettaisiin

ensimmäisen kaivinkoneen lemmenjoelle toi kullankaivajalegenda kullervo korhonen vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäyksi eli mikään uusi ilmiö kaivinkoneet lemmenjoella eivät ole edustaja kulmalan erinomaisessa puheenvuorossa joka melkein toi kyyneleet silmiin niin niin hyvä se hyvä se oli osoitettiin selkeästi se mikä on puiston koko kaksituhattakahdeksansataaviisikymmentä neliökilometriä valtava erämaa alue jossa ainoastaan pienellä alueella kaivetaan kultaa se on todella todella pieni pieni osuus siitä samalla on hyvä myös muistuttaa mikäli siirtymäaikaa jatketaan niin yhtään neliösenttiä uutta aluetta ei tule kaivettavaksi ainoastaan ne olemassa olevat kullankaivuualueet kaivetaan entistä tarkemmin loppuun koska koneilla pääsee sinne syvemmälle eli vielä kerran kiitokset talousvaliokunnalle tästä erinomaisesta mietinnöstä

arvoisa puhemies te sanoitte edustaja kärnä että yhtään uutta neliötä ei kaiveta syvemmälle kaivetaan ja sillä on aivan samanlaiset ympäristölliset vaikutukset kuin sillä jos laajennetaan sitä aluetta haluan esittää teille edustaja kärnä kysymyksen kun te sanoitte nyt faktana että yhtään uutta neliötä ei kaiveta jos meillä on lupa esiintymään jossa kaivauksia ei ole vielä aloitettu niin eikö määräajan pidentäminen silloin nosta todennäköisyyttä että koko tämä esiintymä hyödynnetään ja onko sitä mahdollista hyödyntää ilman että yhtään uutta neliötä

arvoisa herra puhemies kyllä tilanne todella on se että ei siellä kaiveta uusia alueita siellä ainoastaan hyödynnetään ne nykyiset kaivospiirit joilla on jo toiminta käynnissä joissa alue on käyty erittäin tarkkaan jo lapiolla lävitse siellä ainoastaan kaivetaan näillä koneilla syvemmälle mitä mitä ennen on menty

arvoisa puhemies viittaan niihin aikaisempiin puheenvuoroihin joita käyttivät muun muassa edustajat heinäluoma ja kiuru tästä menettelytavasta tällainen asia olisi välttämättä pitänyt käsitellä myöskin ympäristövaliokunnassa se on aivan aivan selvä asia koska on luonnonsuojelualueista kysymys minä todella tunnen tämän alueen tämä joenuoma on järkyttävän näköinen

täytyy huomata se että ne vaikutuksethan eivät ole vain siinä kohdassa jota kaivetaan vaan siitä lähtee sedimenttejä ja kaiken näköistä materiaalia alavirtaan sillä tavalla että se tuhoaa kalakantaa ja elinkeinoja siellä alapuolella myöskin sitten täytyy ottaa huomioon se että ei tämä alue matkailun kannalta tuhoudu siellä on mahdollisuus tämänkin jälkeen harjoittaa pienimuotoista vaskoolihuuhdontaa joka on oikein mukavaa turistien harrastusta ja he pitävät senkaltaisesta toiminnasta paikalliset asukkaat ja saamelaiset ovat myöskin jyrkästi tätä jatkamista vastaan sitä paitsi tulee vaatimaan paljon aikaa myöskin tämä tämä alueen entisöinti ja maisemointi sen jälkeen kun tämä toiminta on lakannut jotta se saadaan edes siedettävään kuntoon

arvoisa puhemies talousvaliokunnassa olen varajäsenenä ja minulla ei ollut mahdollisuutta olla mukana tässä kuulemisessa mutta näin olen ymmärtänyt että varsinaisesti tästä siirtymäajasta ei oltu käyty mitään erillistä kuulemiskierrosta ja siinä mielessä kyllä yhdyn näihin menettelytapakritiikkeihin mitä täällä salissa on esitetty jotta tämän tyyppinen menettelytapa ei laajene erilaisiin valiokuntiin joissa sitten ruvetaan tekemään vastaavalla tavalla ohituskaistalla lainsäädännössä muutoksia jotka koskevat itse asiassa toista asiaa olisi varmaan nyt hyvin paikallaan käydä tämä menettelytapakeskustelu itse tämän asian kohdalta soittelin muutamalle henkilölle tuolla pohjoisessa ja kyllä he kovasti ihmettelivät että kun on olemassa siirtymäaika josta on aikanaan sovittu niin näinkö se kevyesti sitten valiokunnan mietinnön sivulauseessa muutetaan siinä mielessä kyllä tulen huomenna tukemaan edustaja hassin lausumaa tästä asiasta

arvoisa herra puhemies talousvaliokunnan jäsenenä oli tilaisuus seurata tätä keskustelua ja valmistelua ja kuunnella asiantuntijoita kyllä valiokunta teki huolellista työtä pohti näitä ajatuksia jotka täällä ovat tulleet esiin todettiin vain että kaikista huonoin vaihtoehto on jos kaivinkoneilla kaivavat eivät pysty kuolettamaan laitteitaan ja koneet jäävät sinne seisomaan aluetta ei siistitä

osittain hoitamatta jättämistä pidettiin itse asiassa luonnon ja maisemoinnin kannalta kaikista hankalimpana varsinkin jos siellä on sitten kaivinkoneita pystyssä seuraavat sata vuotta tai valtion kustannuksella ne sieltä poistetaan minun mielestäni valiokunta teki kokonaisharkinnan joka on on vielä sen suuntainen että voi olla että tämä siirtymäkausikaan ei riitä koneiden kuolettamiseen sitä kannattaisi ehkä pohtia että tämä asia tulee vielä joskus meille uudelleen harkittavaksi

arvoisa puheenjohtaja voin yhtyä edellä esiintyneen edustaja lehden sanoihin tässä asiassa myös itse olen talousvaliokunnan jäsen ja pohjoisen ihmisiä eli tunnen tämän alueen kaksikymmentäviisi kiloa kultaa keskimäärin kaivetaan siellä voi sanoa jo silloin

on osa lapin brändiä ja sillä on paikallistalouteen ja matkailuun merkittävät hyödyt voi sanoa että nämä ympäristölliset vaikutukset mitä siellä on ovat kyllä aika paikallisia kaiken kaikkiaan itse olen tämän pitemmän siirtymäajan kannalla ja toivon että siihen olisi tässä talossa valmiutta laajemminkin
arvoisa arvoisa puhemies kun perjantaina aloimme keskustella tästä asiasta olin oikeasti todella hämmentynyt asia tuli aika puskista ja mietin sitä että pitkäaikaisena edustajana kyllä näen tässä menettelytavassa todella suuria puutteita ja aukkoja ja ihmeellisyyksiä koska kuitenkin eittämättä kyse on siitä mikä täällä salissa on moneen kertaan jo sanottu että tässä on tehty valiokuntakäsittelyssä olennaisia linjauksia kuuntelematta ympäristövaliokunnan näkemystä jolle eittämättä tämä luonnonsuojelullinen puoli tässä asiassa kuuluu en pidä tämänkaltaista

ja mielestäni tämä kritiikki joka on noussut on täysin aiheellinen asiasisällöllisesti tulen tukemaan tätä edustaja hassin tekemää esitystä kaiken kaikkiaan haluan kiinnittää huomiota siihen että ei tällaisista menettelytavoista tässä talossa tule yhtään mitään vaan kyllä täytyy kunnioittaa eri valiokuntien substanssiosaamista ja ja tavallaan toimivaltaa mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita näissä näissä tilanteissa minustakin se esitys joka täällä tänään ilmeisesti edustaja heinäluoman

erinomaisen kannatettava

arvoisa herra puhemies mikään asia ei ole mustavalkoinen ja tässäkin asiassa on erilaisia intressejä on koneellisten kullankaivajien intressit koneiden hankintahinnat poistoajat jälleenmyyntiarvot sen takia kaksituhattayksitoista on päädytty poliittiseen sopimukseen jossa oli tämä siirtymäaika siitäkin oli silloin erilaisia vuotta viisitoista vai kahdeksan vuotta johonkin päädyttiin ja ja sen mukaan olisi ehkä fiksuinta elää se mistä tämä asia itselleni tuli ilmi oli saamelaiskäräjien vetoomus he olivat tämän valiokunnan mietinnön avanneet ja sanovat muun muassa lausunnossaan että kansallispuiston kaikki vedet laskevat inarijärveen ja veden puhtautta ei pystytä takaamaan ja kalastus on monelta osin loppunut kokonaan toivottavasti talousvaliokunnassa nämä ympäristöarvot on myös osattu ottaa huomioon
arvoisa puhemies tähän menettelytapaan lisäisin nyt vain sen että talousvaliokunnan jäsenet ovat useampaan kertaan todenneet että talousvaliokunta on nyt pitäytynyt samassa kannassa joka sillä oli vuonna kaksituhattakymmenen se on jäänyt mainitsematta että eduskunnan täysistunto oli silloin talousvaliokunnan kanssa eri mieltä ja palasi hallituksen esittämään malliin koska täysistunto muutti valiokunnan mietintöä se meni suureen valiokuntaan ja ja sitten palasi uudestaan täysistuntoon eli tämä on nyt voimassa olevan kaivoslain yksi kiistellyimpiä yksi neuvotelluimpia yksi puhutuimpia asioita silloin käsittelyssä vuosina kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista kaikki ne jotka ovat silloin olleet tätä asiaa käsittelemässä varmasti hyvin muistavat asia oli silloin hyvin kiistanalainen ja silloin täysistunto asettui silloisen hallituksen esityksen taakse joten sitäkin erikoisempi on nyt mielestäni talousvaliokunnan mietintö leipätekstiin koetetaan ujuttaa nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen liittymätön asia ihmettelenpä vain millainen älämölö eduskunnassa nousisi jos ympäristövaliokunta yrittäisi jonkun ympäristölainsäädännön yhteydessä sivumennen piilottaa sinne ilmaisulla joka ei ole mitenkään selkokielinen vaan jonka ymmärtämiseen tarvitaan juristia joka koskee aivan jonkun toisen valiokunnan vastuualuetta

arvoisa puhemies on ollut hyvä kuulla näitä erilaisia puheenvuoroja käsissämmehän on siis asia jossa konkretisoituu ympäristön ja talouden välinen keskustelu tai vastakkainasettelukin valitettavasti nämä kaksi monesti joutuvat kilpailemaan keskenään on hyvä että molemmilta puolilta on tuotu esiin näkemyksiä ja kullankaivuun tukijat ja ystävät ovat ovat esittäneet ne hyvin mutta kyllä

ovat yhtä lailla tärkeitä oli asiasta mitä mieltä hyvänsä niin olemme varmaan kaikki samaa mieltä siitä että menettelytapavirhe on tapahtunut se on mielestäni kiistatonta kuten edustaja hassi edellisessä puheenvuorossa totesi niin niin kyllä itse olen lähtökohtaisesti sitä mieltä että talous useimmiten on se vahvempi joka voittaa ja ja meidän tulisi edes menettelytavallisesti huomioida ympäristövaliokunnan arvo tässä kysymyksessä

olisin samalla tiedustellut puhemieheltä oliko niin että tämä asia äänestetään isossa salissa nyt vielä ja oliko se huomenna olen valitettavasti itse poissa olen eu kokouksessa maltalla mutta äänestys olisi minulle vaikea koska olen hallituksen edustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen ymmärrän taloutta mutta rakastan myös ympäristöä
arvoisa puhemies edellisessä puheenvuorossa oli todella hyvä lopetus tästähän monesti näissä asioissa on kysymys ja juuri sen vuoksi meillä on näitä eri asioihin perehtyneitä valiokuntia että silloin kun niitä asioita käsitellään joissa erityis asiantuntemusta tarvitaan myös erityisosaamista tarjoavan valiokunnan näkemykset otetaan aina huomioon tästä asiastahan todellakin aloitettiin keskustelu jo viime perjantaina ja toin silloin esille nämä menettelytapaan liittyvät ongelmat mitkä ovat useassa yhteydessä tulleet esille edustaja heinäluoma otti hyvin esille sen että tämä kaipaa tarkempaa pohdiskelua puhemiehistössä nyt on tullut vielä lisää tietoa meille jotka emme olleet tätä täällä käsittelemässä siitä että tämä kompromissihan on hyvin monimutkaisen neuvottelutuloksen jälkeen syntynyt ei ole ollenkaan tavallista nykyisin eduskunnassa se että asiat menevät suureen valiokuntaan ne menevät todellakin silloin kun täysistunnon ja valiokunnan näkemykset eroavat toisistaan eli tässä on käyty todella kova vääntö sen suhteen että on saatu eduskunnan kompromissi aikaiseksi tämäkin kyllä vielä alleviivaa sitä että että tässä on joko tahattomasti tai osin tahallisesti haluttu saattaa asia tälle tolalle en myöskään pidä oikeutettuina niitä ajatuksia kun kaksituhattakymmenen on tehty kompromissi yhdeksän vuoden siirtymäajasta että jotenkin vedottaisiin siihen että ei ole riittävästi aikaa valmistautua luonnon

ymmärrän kyllä että nyt tämä kompromissi jota ollaan mahdollisesti muuttamassa sattuu erityisesti tuonne vihreiden eduskuntaryhmään koska olen ymmärtänyt että silloin kun se kompromissi laadittiin vihreät uhkasivat tehdä tästä hallituskysymyksen ja tämän takia jouduttiin asiaa sitten korjaamaan ja muuttamaan ja nyt tietysti tilanne on se että vihreät ovat oppositiossa itse näen kyllä niin että eduskunnan voimasuhteilla asia voidaan tässä vaiheessa korjata mikäli katsotaan että se silloin neuvoteltu ratkaisu ei ole kyllä tässä on vahvaa näyttöä ja vahvaa evidenssiä tuotu eteen siitä että jos sitä siirtymäaikaa ei jatketa niin se on ympäristölle ympäristölle huonompi asia kuin se että nyt sitä siirtymäaikaa jatkettaisiin haluan myös muistuttaa että näitä ympäristölupien ehtoja alueilla on jatkuvasti kiristetty ely keskuksen toimesta ja siellä kyllä kullankaivajat huolehtivat toiminnastaan vastuullisesti ei voi esittää minkäänlaisena viemärinä vaan se on puhdasvetinen kirkas lapin joki jossa on asiat

värderade talman ihan kuten tässä on tullut monesti esille niin siirtymäaikahan ei ole millään muotoa uusi tieto kahdeksan vuotta on pitkä aika ja ei voi olla niin että ellei toimi vastuullisesti ellei lähde

tämän laitoksen arvon mukaista mitä tulee taloudellisiin vaikutuksiin niin niin saamelaiskäräjien mukaan tällä on ollut vaikutuksia vaikutuksia paitsi paitsi itse jokeen myöskin inarijärveen siellä kalastuselinkeino on on kärsinyt siitä niin kuin myöskin matkailu sen myötä kun vertaa nyt vaikka matkailua ja ja kullankaivuuta noin liiketoimintana tai taloudelle generoituvien tulojen kautta niin on ilmeistä että matkailu on niistä se tärkeämpi vuonna kaksituhattayksitoista uutisoitiin että nyt on lopullisesti lyöty lukkoon tämä asia mutta sitten muutaman vuoden jälkeen vatulointi jatkuu ja tällaisen hyvin erikoisen koukkauksen kautta jo päätettyä asiaa halutaan muuttaa on tämä minusta tavattoman erikoista toimintaa ja ja huonoa lainsäädäntöä ihan millä tahansa mittarilla mitattuna

itse tähän käytyyn keskusteluun haluan kyllä edustaja lehdelle muistuttaa siitä että kaivostoiminta on yritystoimintaa jossa normaalisti varaudutaan kaivoksen sulkemisesta johtuviin kustannuksiin on käsittämätöntä että koneellisen kaivuun osalta tällainen vaihtoehto ei olisikaan käytössä en nyt kyllä muista kaivoslain sitä kohtaa missä tätä asiaa on käsitelty jokaisessa tällä hetkellä suomessa toimivassa kaivoksessa pitää olla

jälkihoitoraha varattuna niin että alue voidaan maisemoida ja kunnostaa olisi kummallista jos tässä kohtaa haluttaisiin nyt vielä lisäaikaa eikä sittenkään olisi mitään vakuuksia kuinka ne tulevat tapahtumaan miksi se yrittäjä yleensä sittenkään veisi niitä koneita pois vaikka saisi vielä viisi vuotta aikaa harjoittaa toimintaa olen itse sitä mieltä että siinä kohtaa on tapahtunut se virhe kun tätä asiaa on viimeksi käsitelty ja silloin olisi pitänyt nämä vakuusasiat ja muut huomioida tärkeintä on kyllä omaisuuden turva ja se että

lain päätöksellä ei tavallaan tuomita sitä yrittäjää menettämään omaisuuttaan kyllä minä näen tässä sen sen toisenkin puolen mutta tässä kohtaa talousvaliokunnan olisi pitänyt avata asiaa vieläkin enemmän ei vain tältä yhdeltä näkökulmalta ja puntaroida sitten asiaa minun mielestäni talousvaliokunta voisi ottaa tämän vaikka omana asianaan puntaroitavaksi ja tehdä hallitukselle esityksiä sitä kautta

arvoisa puhemies tässä mielestäni edustaja kärnä piti juuri erinomaisen puolustuspuheenvuoron siitä minkä vuoksi tämä asia olisi pitänyt tuoda myös ympäristövaliokunnalle jos asialla on ja kun sillä on ympäristön kannalta merkitystä niin ympäristövaliokunta on se paikka jossa sitä asiaa käsitellään no kuitenkin hyvä asia tässä tässä on se että jos nyt kävisi niin että talousvaliokunnan mietinnön pohjalta tästä aiheutuisi toimenpiteitä niin että hallitus ryhtyisi pohtimaan asiaa uudelleen mikä ei missään tietenkään ole sekään kirkossa kuulutettu että näin tapahtuu mutta jos näin kävisi niin siinä tapauksessa asia tietysti tulee viimeistään sitten ympäristövaliokunnan käsittelyyn tässä tapauksessa sanoisin kuitenkin niin ettei nyt kannata automaattisesti olettaa että kaikki hallituspuolueet ovat sitä mieltä että siirtymäaikoja pidennettäisiin kyllä se on ehdottomasti asia joka ensinnäkin on linjattu jo aiemmin ja toisekseen pitää harkita todella perusteellisesti

arvoisa herra puhemies kollega multala tässä hyvin juuri sanoi sen että minä en ympäristövaliokunnan jäsenenä kyllä olisi huolissani siitä ettekö te pääsisi esittämään näkemyksiänne jos ja kun toivottavasti hallitus tästä esityksen antaa niin tässä vaiheessa asia tulee ympäristövaliokunnan harkittavaksi myös ja pääsette ne näkemykset kyllä aivan varmasti siinä vaiheessa esittämään mikä tietysti on on tärkeä asia

ympäristövaliokunnalta alkaa tulla mutta eniten tässä keskustelussa minua hämmentävät kuitenkin väitteet siitä että koneellisen kullankaivuun ympäristövaikutukset olisivat vain vähäisiä ja koneellinen kaivuu suorastaan houkuttelisi alueelle turisteja ja retkeilijöitä ihmisillä on toki hyvin erilainen käsitys siitä mikä on kaunista ja luonnonrauhaa mutta kyllä tuo lemmenjoelle kaivettu raiskio soveltuu ehkä ainoastaan enduroharrastajien kaikki muut matkailuelinkeinot kärsivät ei siellä voi kalastaa ei siellä joenvarressa voi patikoida ei siellä voi meloa ei myöskään sen alapuolisilla vesistöillä vai pitäisikö puhua mutaistoista lemmenjoen kansallispuisto on nimenomaan joen kansallispuisto ei riviin kaivettujen vetisten hiekkakuoppien kansallispuisto hiekkakuoppia hiekkakuoppia jotka tosiaan näkyvät hyvin paitsi ilmakuvista myös ihan satelliittikuvista asti

arvoisa herra puhemies kun tässä puhutaan menettelytavasta niin siinä ei ole kyse tästä yksittäisen esityksen sisällöstä oli kuka tahansa mitä tahansa mieltä koneellisesta kullankaivuusta niin minä olen kyllä tosi hämmästynyt etteivät kaikki edustajat näe tätä menettelytapaongelmaa nämä eduskunnan toimintatavat ja yhteiset pelisäännöt ovat meitä kaikkia varten riippumatta hallitus oppositio asetelmasta ja ennen kaikkea ne ovat olemassa laadukasta lainsäädäntöä varten

lausunnon

arvoisa herra puhemies tästä investoinnista jonka yksittäinen perhe tai yrittäjä tekee mikä se kuoletusaika on ja mikä luottamuksen suoja suomessa on jos verrataan esimerkiksi tuulivoiman syöttötariffiin niin ei täällä suomen lain puitteissa voida mennä siihen puuttumaan kun kerran on sopimusteitse luvattu se syöttötariffi tässä on kyse muutamasta kymmenestä yrittäjästä joiden elämäntilanne on sellainen että jos he eivät tästä selviä niin he menevät yksin kappalein konkurssiin jolloin sinne jäävät myös nämä koneet pystyyn tekisi mieli sanoa kyllä kehitettyä tällaisella korkealentoisella keskustelulla pienimuotoinen talvivaara riski valiokunnassa pohdittiin näitä vaihtoehtoja ja kuten täällä todettiin niin edellisellä kerralla kun tätä asiaa käsiteltiin vihreät uhkasi lähteä hallituksesta hallituksesta sen takia että se kompromissiaika jäi niin lyhkäiseksi että kuolettamisaika on käytännössä liian lyhyt jotta nämä jos halutaan sitten aiheuttaa muutamalle kymmenelle perheelle sanoisinko elinikäinen konkurssitaakka niin tässähän se käy ihan helposti olen kuitenkin varma siitä että tämä asia tullaan vielä moneen kertaan pohtimaan onko sittenkin parempi että yrittäjät hoitavat tämän maisemoinnin kannattavalla liiketoiminnalla edustajalle joka sanoi että liiketoiminnassa pitää aina varautua kaiken näköisiin asioihin niin pitäisi mutta jos ei pysty niin ei pysty ei se kannattavuus ole sellainen voisi sanoa että suomessa on paljon ihmisiä jotka kannusteloukkuun vedoten eivät viitsi tehdä senkään vertaa että kultaa kaivaisivat
arvoisa herra puhemies koska asia ei ole hallitusohjelmassa niin kaivoslakiin ei tältä osin tule muutosesitystä tällä vaalikaudella

ensinnä todeta että kullankaivuu on kyllä mielekästä hommaa on se sitten ihan vain käsipelillä tai koneella paljon lapissa olleena kullankaivuun koneellistaminen on keskittynyt just lemmenjoelle tankavaaraan ja sinne sotajoen seuduille ja tämähän on jo pitkä historia kullankaivuusta mutta ainakin minun mielestäni olen saanut tietoa että kullankaivajien pitää ottaa vakuutusmaksu tai sitten ottaa ympäristöhallinnolta luvat ja tämä on vakuus siitä että sitten kun kullankaivuu aikanansa loppuu niin he sitten myös maisemoivat ne ja kun tiedetään että lemmenjoki on kaksituhattayhdeksänsataa neliökilometriä ja ja se on pieni promille jossa siellä kultaa kaivetaan niin kyllä kaikkien pitäisi mennä tuonne lappiin kiertelemään siellä on kyllä sitä aromaata ja autiomaata vaikka kuinka paljon että turha on puhua nyt siitä että tämä olisi pitänyt laittaa ympäristövaliokuntaan kyllä että siellä lemmenjoella yli kahdeksantuhatta ihmistä käy juuri sen takia samoilemassa koska haluavat katsoa tätä erikoista harrastusta kullanhuuhdontaa antaa heidän kaivaa nyt koneilla tästä eteenkinpäin eikä tehdä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on maa ja

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies esityksen myötä tilusrauhoituslaki kumotaan kumoamisen myötä yhteisten laidunaitojen rakentaminen ja eläinten pitäminen yhteisillä laitumilla jää vapaaehtoisuuteen perustuvien sopimusten varaan kotieläinten aiheuttamat vahingot tulevat yleisen vahingonkorvausoikeudellisen sääntelyn piiriin yhtenä ongelmana on jatkossakin että vahingot korvataan yli vuoden kuluttua niiden aiheuttamisesta mikäli eduskunta on ymmärtänyt varata siihen budjetissa riittävästi rahaa esityksen myötä yhtenäistetään vahingonkorvauslakia poronhoitoalueen ulkopuolella vahingonkorvauslain velvollisuus vahingon korvaamiseen koskee sekä tahallisesti että tuottamuksesta toiselle aiheutettuja vahinkoja mielestäni samaa vahingonkorvauslakia tulisi soveltaa myös poronhoitoalueella toivon että eduskunta ottaisi jatkossa selkeän kannan poronhoitolain muuttamistarpeesta liikenneturvallisuus kotirauhan suoja ja vahingolta välttyminen ovat tärkeitä asioita kaikille maataloutta unohtamatta

metsätalousministeriö on kuitenkin nimennyt työryhmän siihen että aletaan selvittämään minkälaisia mahdollisia ongelmia on olemassa erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella näitten porojen laiduntamisen vuoksi kun porot kulkevat vapaasti eri puolilla poronhoitoaluetta

laki toimimaan minun käsitykseni mukaan nykyinen laki on toimiva mutta pieniä käytäntöjen hiomisia sen osalta on olemassa en katso että mitään vahingonkorvauslainsäädännön tapaisia asioita on siihen tarkoitus alkaa tekemään mutta katsotaan minkälaiset neuvottelut sitten saadaan tehtyä kyllä minä totta vie toivon että me saisimme siinä kuitenkin näitä ongelmiakin ratkaistua sillä ylilyöntejä on on tapahtunut kumminkin päin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö viisi

lakiehdotuksen sisällöstä edustaja valiokunnan puheenjohtaja hassi

arvoisa puhemies äsken keskustelimme lemmenjoen kansallispuistosta nyt keskustelemme hossan kansallispuistosta tästä asiasta ympäristövaliokunta oli täysin yksimielinen on iloinen asia että voimme olla päättämässä suomen sata vuotisjuhlakansallispuiston perustamisesta ja koen suureksi kunniaksi että olen saanut olla mukana tässä päätöksenteossa kyseessähän on puisto joka sijaitsee suomussalmen kuusamon ja taivalkosken kunnissa kansallispuiston pinta ala tulee olemaan noin yksitoistatuhatta hehtaaria ja siinä on harju vesistö ja metsäluontoa niiden edustavin osa hossan kokonaisuudesta joka tällä hetkellä pääosin on valtion retkeilyaluetta hossan alue täyttää luonnonsuojelulain mukaiset yleiset ja erityiset edellytykset kansallispuiston perustamiselle nimenomaan suomen sata vuotisjuhlakansallispuistolta vaaditaan myös että siihen liittyy merkittäviä itsenäistymiseen ja itsenäisyytemme säilyttämiseen liittyviä historiallisia tapahtumia tämäkin toteutuu hossassa ja sen lisäksi alue on myöskin maamme vanhimpia tunnettuja esihistoriallisia asutuspaikkoja iloinen asia on sekin että hossan kansallispuiston perustamisen ajatus on lähtöisin suomussalmen kunnan aloitteesta ja hankkeella on takana vahva paikallinen tuki ja tuki nimenomaan siinä muodossa kuin hallitus sitä esittää suomalaiset kansallispuistothan kaikki täyttävät kansainvälisen luonnonsuojelujärjestön iucnn mukaiset kakkoskategorian suojelualueiden kriteerit siis tarkoittaa kansainvälisessä kielenkäytössä kansallispuistoa iucn on sitä mieltä että alueita jotka eivät näitä kansainvälisiä kriteereitä täytä ei pitäisi kutsua kansallispuistoksi me voimme olla ylpeitä siitä että suomalaiset kansallispuistot ne täyttävät eli tavallaan suomalainen kansallispuistobrändi on laatutuote ja se mitä kansallispuistolla suomessa tarkoitetaan on myöskin täysin vakiintunut asia se että paikallinen väestö ja kunnat tukevat ja ovat olleet aloitteellisia ei tietysti liity pelkästään luonnonsuojeluun vaan siihen että kokemuksen mukaan kansallispuistot ovat sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä matkailun vetovoimatekijä kansallispuistostatus takaa

joiden varaan voidaan luoda pitkäjänteistä yritystoimintaa metsähallituksen selvitysten mukaan kuten esimerkiksi edustaja modig jo äskeisessä keskustelussa toi esille euro joka käytetään kansallispuistoissa retkeilypalveluihin ja luontokeskuksiin tuottaa keskimäärin kymmenen euroa takaisin paikallistalouteen tällaisessa kansallispuistossa kuten hossassa joka sijaitsee matkailualueilla tämä hyötysuhde saattaa olla vielä korkeampi metsähallitus on tuonut ympäristövaliokunnan tietoon myös sen että ulkomaiset matkailijat miettiessään matkaa suomeen niissä nettihauissa mitä mitä he tekevät protected eli suojelualueet on suurin asia mitä mitä ulkomaiset matkailijat kysyvät lonely planet joka julkaisee varmaan useimpien meidänkin tuntemia matkaoppaita on valinnut suomen kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi tälle vuodelle ja yksi perustelu tässä on se että olemme perustamassa hossan uutta kansallispuistoa suomussalmen kunnan tavoite on

mitä tälle tehdään

pitää myöskin noudattaa kansallispuistoja koskevia säädöksiä hossan kansallispuiston osalta keskustelua on käyty erityisesti metsästyksestä ja maa ja metsätalousvaliokunta esittää siltä osalta muutosta hallituksen esitykseen muutosta joka käytännössä tarkoittaisi suurin piirtein sitä että

nykyistä metsästyskäytäntöä jatkettaisiin ympäristövaliokunta kuitenkin toteaa että metsästys on luonnonsuojelulain kolmannentoista pykälän mukaan lähtökohtaisesti kansallispuistoissa kielletty meillä on kuitenkin sellainen yleinen poikkeus että kuntalaisten metsästysoikeus

otetaan huomioon silloin kun kansallispuistoja perustetaan metsästyslain kahdeksannen pykälän niin sanotun vapaan metsästysoikeuden alueelle ja tätä noudattaen pohjois suomeen perustettavien uusien kansallispuistojen säädöksissä on turvattu paikallisten oikeuksien säilyminen

jotka asuvat suomussalmella

kuusamossa tai taivalkoskella on oikeus metsästää omassa kunnassaan myös kansallispuiston alueella jatkossakin lisäksi puistossa toimivan paliskunnan osakkailla on riippumatta siitä mikä on heidän kotikuntansa oikeus luonnonsuojelulain nojalla petojen poistamiseen lisäksi kuusamon yhteismetsän osakaskunnalla on oikeus metsästää hirveä kuusamon kunnassa sijaitsevilla kansallispuiston alueilla mikäli metsästysoikeutta laajennettaisiin sellaisella tavalla kuin maa ja metsätalousvaliokunta esittää hossaa ei voitaisi enää pitää alueena joka täyttää nämä kansainvälisen luonnonsuojelujärjestön kriteerit sille mitä kansainvälisesti voidaan kutsua kansallispuistoksi hossan tämä kansallispuistoksi

muuttuva alue on kuitenkin vain kolme prosenttia metsähallituksen nykyisestä lupametsästysalueesta suomussalmen kunnan alueella joten vaikka metsästysoikeus ulkopaikkakuntalaisten osalta poistuu niin se koskee vain kolmea prosenttia suomussalmen kunnan lupametsästysalueesta yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia jää edelleen lisäksi on lähistöllä muita alueita joilla ulkopaikkakuntalaisetkin voivat saada metsästysluvan ympäristövaliokunta siis esittää että metsästyksen osalta hallituksen esitys säilytetään muutoin sellaisenaan paitsi petojen osalta valiokunta esittää myös kansallispuiston kävijöiden turvallisuutta ajatellen sellaista tarkennusta että silloin kun tarvitaan erityistä osaamista pedon poistoon metsähallituksen aloitteesta voi suomen riistakeskuksen nimeämä asiantuntija saada poikkeusluvan osallistua pedon poistoon myöskin kalastuksessa on tällaista hienosäätöä johon en nyt mene tarkemmin jossa on tarkoitus tarkoitus ollut löytää kompromissi paikallisten kalastusoikeuksien ja ja perinteen jatkamisen ja toisaalta sitten kansallispuiston yleisten luonnonsuojelutavoitteiden välillä kaiken kaikkiaan ympäristövaliokunta katsoo että nämä luonnonsuojelulain mukaiset kansallispuiston yleiset ja erityiset edellytykset hossan kansallispuiston osalta täyttyvät ja metsästyksen ja kalastuksen poikkeukset ovat harkittuja ja riittävän rajattuja siten että että mikäli ympäristövaliokunnan esityksen mukaisena uusi kansallispuisto perustetaan niin se täyttää kansainväliset kriteerit eli suomalaisen kansallispuiston brändi säilyy edelleen arvokkaana luotettavana brändinä kun me taloudesta aina keskustelemme haluan mainita sen että ympäristövaliokunta myös korostaa sen taloudellista merkitystä että kansallispuistobrändi on luotettava koska siihen juuri perustuu se että kansallispuistot ovat mielenkiintoisia matkailukohteita houkuttelevia kohteita niin kotimaisille kuin ulkomaalaisillekin matkailijoille

arvoisa puhemies suomi juhlii tänä vuonna satavuotista taivaltaan on hienoa että voimme antaa näin juhlavuonna itsenäiselle maallemme maallemme upean lahjan uuden kansallispuiston kansallispuiston perimmäisenä päämääränä on suojella alueen luontoarvoja tämä on tärkeä tehtävä joka on myös lainsäädäntöömme kirjattu ja sitä meidän tulee myös täällä eduskunnassa kunnioittaa kansallispuistojen osalta luonnonsuojelulaki asettaa ehdot joilla voidaan poiketa rauhoitussäännöksistä arvoisa puhemies kainuun alueella on jo pitkään kaivattu uutta kansallispuistoa hossan alue on suosittu virkistys ja matkailukohde hossan alueelle perustettava kansallispuisto täydentää kainuun kansallispuistoverkostoa sillä tällä hetkellä alueella on vain yksi kansallispuisto alueella on kolmentuhannenviidensadan vuoden ikäisiä värikallion kalliomaalauksia ja jääkauden jäljet ovat selvästi näkyvissä alueen vanhimmat asuinpaikat ovat lähes kymmenentuhannen vuoden ikäisiä kansallispuistojen merkitys aluetaloudelle on suuri alueen tunnettuus vetovoima ja arvostus kasvavat parhaimmillaan kansallispuisto on vetovoimatekijä joka tuo matkailijoita ympäri maailmaa ihailemaan suomalaista luontoa olen päässyt läheltä seuraamaan yhden kansallispuiston sipoonkorven siinä ihan naapurissa sen vuoksi tässäkin yhteydessä haluan korostaa sitä että kansallispuistojen perustamisen jälkeen on myös varattava riittävät resurssit kansallispuiston ylläpitoon ja ja esimerkiksi reittimerkintöjen tekemiseen tässä yhteydessä olen kuullut asiantuntijoilta että näin on tapahtumassa toinen asia johon voisi kiinnittää huomiota noin yleisesti suomalaisissa kansallispuistoissa on se että meillä on aika hajanainen hajanainen tyyli tyyli täällä tehdä ja näyttää kävijöille kansallispuistojamme opasteiden muodossa me voisimme ottaa mallia esimerkiksi uudesta seelannista jossa asia on hoidettu ensiluokkaisen hyvin siellä on myös luontomatkailu erittäin suosittua mutta siellä on samalla pystytty huolehtimaan luonnon kantokyvystä erinomaisen hyvin arvoisa puhemies erilaiset poikkeukset esimerkiksi rauhoitussäännöksiin eivät saa muuttua pääsäännöiksi päinvastoin poikkeukselle on aina oltava riittävät perustelut hossan osalta poikkeus tullaan valiokunnan kannan mukaan tekemään paikallisten metsästysoikeuksien säilyttämiseksi alueella lisäksi valiokunta lisäsi kuten edustaja hassin puheenvuorossa tuli ilmi luvan poistaa suurpetoja jos siihen tarvitaan erityisosaamista kansallispuiston alueelta metsästysoikeuden laajentaminen ulkopaikkakuntalaisille ei ole perusteltua koska se on jo itsessään poikkeus luonnonsuojelulain säännöksiin hossan kävijätutkimuksessa joka on tehty vuosina kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattakaksitoista on käynyt ilmi että vain noin prosentti alueen kävijöistä on tullut alueelle metsästyksen vuoksi ja toisekseen vain noin kolme prosenttia koko alueen metsästysmaista poistuu nyt kansallispuiston perustamisen myötä arvoisa puhemies on tärkeää huolehtia että alueen hoito ja käyttösuunnitelmaa laatiessa varmistetaan myös se että luonto ei rasitu enempää kuin kuin on tarpeellista kävijämäärän lisääntyminen entisestään tulee jo asettamaan luonnon kantokyvyn erilaiseen lähtökohtaan kuin aiemmin tämänkaltaisissa hankkeissa on tärkeää että mukana on vahva paikallisten toimijoiden tuki ja on hienoa että paikalliset ovat ottaneet hankkeen omakseen ja seisovat kansallispuiston perustamisen takana tämä on koko kansan hanke ja tehdään se juhlavuoden teeman hengessä yhdessä

puhemies valiokuntamme puheenjohtaja piti hyvän esittelypuheen jossa oikeastaan kaikki näkökulmat tulivat esille itse pidän tärkeänä sitä että valiokunnan mietintö oli yksimielinen muu vaihtoehto näin juhlavuoden merkkihankkeen ollessa kyseessä olisi antanut hieman oudon signaalin avajaiset pidetään seitsemästoista kesäkuuta ja myös tasavallan presidentti niinistö kunnioittaa läsnäolollaan puiston avajaisia samoin kuin ympäristövaliokunta tärkeätä näissä kansallispuistohankkeissa on paikallinen tuki ja tässä tapauksessa aloite on tullut kunnalta ja yrittäjät ja kuntalaiset ovat takana

aina näissä hankkeissa joissa on vähänkin kalastukseen tai metsästykseen liittyviä asioita saattaa syntyä erilaisia näkökulmia ja vähän kitkaa tässä tapauksessa olimme tekemässä kansallispuistolakia ja sen takia luonnonsuojelulaki ja metsästyslaki olivat sellaisia lakeja jotka eivät olleet auki ja joiden sisältöön emme voineet tässä yhteydessä vaikuttaa ja sitten omalta osaltaan tuli se maa ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan pieni pieni näkemysero ymmärrän toisen valiokunnan roolin heidän roolinsa on eri kuin ympäristövaliokunnan rooli kansallispuisto on kokonaisuudessaan runsas yksitoistatuhatta hehtaaria jos otetaan kilometreinä niin se on noin kymmenen pilkku viisi kilometriä kanttiinsa jos se laitetaan neliön muotoon eli kovin iso alue tämä ei ole mutta sitäkin upeampi ja arvokkaampi neljäskymmenes kansallispuisto

arvoisa puhemies

yleensäkin niistä jotka ovat syntyneet hossan alueella ja ovat siellä ensimmäisen metsästyskortin hankkineet vain yksi kolmasosa enää asuu hossan alueella tämä on varsin merkittävä asia arvoisa puhemies nyt kun suomi täyttää sata vuotta kuten olemme tänäänkin monesti kuulleet ja on meidän jokaisen juhlavuosi kysynkin onko tämä edellä mainittu toiminta oikein onko meidän tarpeen rajoittaa vai olisiko tarpeen mahdollistaa metsästys mikäli rajoitamme metsästystä tai kalastusta olkoon hossa sitten suomessa viimeinen luonnonpuisto meillä on näitä rajoitettuja alueita ihan riittävästi

haluaisin nyt kuitenkin tuoda esille sen että suomussalmen kunnan nykyisestä metsähallituksen lupametsästysalueesta yhdeksänkymmentäseitsemän prosenttia säilyy alueena jonne myös ulkopaikkakuntalaiset voivat saada metsästysluvan ja mitä tulee erämaisiin metsästysalueisiin hossan lähistöllä sijaitsevat pahamaailman natura kaksituhatta alue kylmäluoman retkeilyalue ja kalevalapuiston alue ovat valtion alueita joilla voidaan edelleen metsästää ja jotka ovat varsin erämaisia alueita kuten valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorossani jo totesin nämä metsästysrajoitukset seuraavat siitä että kansallispuiston ensisijainen tehtävä on luonnonsuojelu ja jos me emme näitä kriteereitä noudata niin sitten kansainvälisesti

arvoisa puhemies

valinnut linjansa se on valinnut linjan jossa metsästys on kansallispuistossa sallittua minä arvostan tätä valiokunnan mietinnön linjausta mutta sitä minä en voi käsittää että te lähdette ikään kuin luokittelemaan kansalaisia eriarvoisiksi suomi on tasa arvon ja yhdenvertaisuuden maa ja se on sitä oikeasti joissakin muissa maissa tilanne on ihan toinen joillakin on suurempia oikeuksia kuin toisilla te itse asiassa olette valinneet sellaisen linjan että teidän mielestänne seitsemäntuhatta ihmistä voi vapaasti metsästää milloin sattuu missä sattuu ilmoitusta ja saalisilmoitusta tekemättä sellainen järjestely jossa virkavastuulla metsähallitus määrittelee missä kukin voi metsästää milloin voi metsästää maa ja metsätalousvaliokunnan mielestä kontrolloitu metsästys on nykypäivää ja silloin voidaan arvioida missä metsästetään ja miten se sopii kansallispuiston käyttötarkoitukseen

arvoisa herra puhemies mielestäni on tärkeää että metsästys on puiston alueella paikkakuntalaisille sallittua ja huolehditaan niistä paikkakuntalaisten oikeuksista sellaisilla alueilla joissa vapaa metsästysoikeus kuntalaisilla on mutta näen kyllä asian niinkin että tällä lupametsästyksen sallimisella olisi voitu tehdä ennakkotapaus hossan puistosta siten että luotaisiin sinne uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia yrittäjille kehittää toimintaansa tähän

kansallispuistoa millä tavalla siellä toimitaan miten toimitaan alaskalaisissa kansallispuistoissa siellä niiden läpi on rakennettu tiestöä siellä on mahdollista liikkua ajoneuvoilla ja kun maksaa tarpeeksi niin pääsee vaikka umpilumeen moottorikelkkailemaan silti ne ovat kansallispuistoja myös metsästysmahdollisuudet ja kalastusmahdollisuudet on tietyillä alueilla näissä puistoissa turvattu

metsästysoikeudessahan on kysymys siitä mikä on paikallisten oikeus minä lappilaisena savukoskelaisena henkilönä tiedän sen kuinka merkittävä tärkeä asia on se että on olemassa joitakin paikallisia oikeuksia koska meidän alueella ei ole muita palveluita näitä

meillä on hyvin monenlaisia alueita suomessa meillä on retkeilyalueita meillä on erilaisia puistoja niissä varmasti näitä näitä erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia voidaan kehittää kuten täällä on jo tullut esille

näitä hossan palveluja voidaan kyllä hyvin käyttää esimerkiksi majoituspalveluja muita ravintolapalveluja myöskin sen ulkopuolisille alueille esimerkiksi metsästämään tuleville kansallispuistoalue on kuten on jo käynyt esille suhteellisen pieni ja on tärkeää että se pidetään niitten kriteereitten mukaisena kansallispuistona jotka jotka on kansainvälisesti lanseerattu meillä on todella myös sillä alueella hyvin erilaisia alueita joilla voi

herra puhemies täällä aiemmissa puheenvuoroissa kun puhuttiin lemmenjoen kansallispuistosta sanottiin että aina

kun kansallispuistoja perustettiin paikallisten oikeuksia ja paikallisia sorrettiin nyt tässä annetaan paikallisille metsästysoikeus ja nyt sitten sanotaan että sorretaan muita että asetetaan ihmiset eriarvoiseen asemaan yritä tässä nyt sitten onnistua kansallispuistohan on siis brändi ja kansainvälinen semmoinen kun täällä ihmeteltiin mitä haittaa olisi siitä että muuttaisimme käytäntöjä minun on on pakko lainata teille valiokunnan mietintöä valiokunta toteaa että suomen kansallispuistoverkostoa on pitkään kehitetty noudattaen muiden euroopan maiden tapaan suojelualueluokitusta kansallispuistot on määritelty kaksi mukaisesti suojelualueiksi joiden hoidossa keskitytään ekosysteemien suojeluun ja virkistyskäytön turvaamiseen sellaisen metsästyksen joka ei liity kansallispuistossa suojeltavaan alkuperäiskulttuuriin katsotaan suositusten mukaan yleensä olevan ristiriidassa kansallispuiston koskemattomuuden kanssa eikä tällaisesta alueesta suositella käytettävän nimitystä kansallispuisto

arvoisa puhemies minusta täällä on kaksi ei pelkästään kansallisen tason uutista uutista vaan kansainvälisen tason uutista ensimmäinen on se että oikeuksia voi polkea jos se koskee vain kolmea prosenttia oikeuksista mielenkiintoinen näkemys toinen kansainvälisen tason uutinen on että täällä on ympäristövaliokunta sitä mieltä että kansallispuiston luonteelle ja sen perustamistarkoitukseen sopii että siellä voidaan metsästää miten sattuu ilmoitusta tekemättä saalisilmoitusta tekemättä

maijala ja hassi ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta on vuonna kaksituhattakymmenen käynyt keskustelun siitä voiko paikallisille antaa erilaisia oikeuksia kuin muille metsästysasioissa ja ja on silloin todettu että se on mahdollista metsästyslain

silloin erittäin tärkeä paikallisille mutta kyse on juuri tästä asiasta elikkä tässä muutettaisiin kyseinen pykälä toiseksi toiminnoksi elikkä kun on annettu vain ja ainoastaan paikallisille kyseinen oikeus niin kyse on juuri tämän pykälän asiasta ja olen tyytyväinen siitä että me pystyimme pysymään tässä kyseisessä tärkeässä asiassa arvoisa

puhemies edustaja maijala jo totesikin sen että perustuslakivaliokunta on vuonna kaksituhattakymmenen selvittänyt sen että onko tämä sopusoinnussa suomen perustuslain takaamien oikeuksien kanssa että pohjoisimman suomen alueen kansallispuistoissa paikallisilla toisin kuin

arvoisa puhemies on hienoa että laki hossan kansallispuistosta on nyt edennyt tähän vaiheeseen kuten täällä on monta kertaa todettu me olemme perustamassa upeaa hossan kansallispuistoa suomen sata vuotisjuhlan kunniaksi suomussalmen kuusamon ja taivalkosken kunnissa sijaitseville valtion maille ja suomussalmella ja taivalkoskella puistossa sijaitseville valtion vesille puisto perustetaan suomussalmen kunnan aloitteesta ja kuten mietinnössäkin todetaan hankkeelle on on ollut vahva paikallinen tuki lakiehdotuksen ensimmäisen pykälän mukaan puisto perustetaan ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta ja yhä jatkuvasta rinnakkaiselosta kertovan luonnonmaiseman ja siihen kuuluvien kulttuuristen kerrostumien suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä yleistä virkistys ja retkeilykäyttöä ja luontoharrastusta varten on todellakin valmisteltu vahvasti paikallisten asukkaiden ja yrittäjien sekä kuntien edustajien kanssa vuorovaikutuksessa on ollut ilo seurata tätä prosessia useaan kertaan valmistelun aikana on toistettu toistettu lause kun jotain uutta saadaan niin jostain vanhasta täytyy luopua se uusi on nyt saatava hieno uusi kansallispuisto kansainvälisten matkailijoiden tuntema ja arvostama kansallispuistostatus yksi menetys joukolle ulkopaikkakuntalaisia alan harrastajia ovat muutokset metsästyksessä edustaja kulmala kertoi siitä yhden hyvin vahvan tapausesimerkin hossan kansallispuiston alueella on ikiaikaisesti harjoitettu metsästystä värikallioiden maalaukset kertovat metsästystarinoita neljäntuhannen vuoden takaa ne kertovat siitä onnistumisesta ja kiitollisuudesta joka osoitettiin tuonpuoleisiin onnistuneen pyyntireissun jälkeen silloin oli kyse ravinnosta ja selviämisestä ankarissa olosuhteissa kansallispuistoksi esitettävä alue käsittää noin kolme prosenttia metsähallituksen lupametsästysalueesta suomussalmen kunnassa hossan pienriistan lupa alue on kooltaan kuusikymmentäkahdeksantuhattakolmesataayhdeksänkymmentä hehtaaria tähän kokonaispinta alaan suhteutettuna lupa alueeseen sisältyvä hossan kansallispuiston alue noin yksitoistatuhattasata hehtaaria merkitsee noin viidentoista prosentin osuutta joten käsitykseni mukaan metsästysharrastukseen löytyy samoilta seuduilta edelleen valtion metsästysmaita metsästäjät voivat tulevaisuudessa hyödyntää hossan alueen kehittyviä matkailupalveluja joten uusi kansallispuisto siltä osin parantaa metsästysmatkailun tilannetta ylä kainuussa ulkopaikkakuntalaisten metsästystä harrastavien määrät ovat lupa alueella pienentyneet vuosien kaksituhattakolmetoista viiva kaksituhattakuusitoista aikana myyntilupien määrät hossan lupa alueella ovat metsähallitukselta saatujen tietojen mukaan kyllä valitettavasti laskeneet metsästysharrastus siis pienenee suomussalmen kunta lausunnossaan ympäristöministeriölle on todennut että juuri kansallispuiston vaikutukset metsästysmatkailuun ovat pienet ymmärrän metsästykseen sukupolvelta toiselle siirtyvän perinnetiedon ja tiettyjen totuttujen metsästysalueiden merkityksen totean kuitenkin että metsästykseen sopivia salomaita alueelta löytyy ja metsästysharrastuksellekin löytyy tilaa puiston ulkopuolelta

jää pyydyskalastuksen ulkopuolelle ja se ei tietenkään aina kalastajaa miellytä puiston perustamisen jälkeen tehtävässä hoito ja käyttösuunnitelmassa tulee huolehtia siitä että alueen toimijoille luvatut asiat todellakin toteutuvat poronhoitoa tulee edelleen voida harjoittaa vaikeuksitta julman ölkyn yrittäjän tulee voida kehittää toimintaansa ja palvella asiakkaitaan kuten yritys on tehnyt jo kuuden vuosikymmenen ajan ja kuusamon yhteisten vesialueiden osakkaiden tulee päästä jatkossakin ongelmitta kalastamaan omistamilleen vesille hossa on hieno kansallispuisto joka kasvattaa alueen tunnettavuutta kansainvälistä vetovoimaa ja ja arvostusta alueelle odotetaan uusia kävijöitä minäkin uskon tämän ennen kaikkea tuovan jo ensi kesänä meille kovasti kesämatkailijoita puiston saavutettavuus julkisilla yhteyksillä on kuitenkin haaste hyvien julkisten yhteyksien alueella asuville ja niihin tottuneille matkailijoille saattaa tulla yllätyksenä se että linja auto ei kuljekaan kuten kotona on tottunut ei edes joka päivä kontionmäen rautatieasema on sadanseitsemänkymmenen kilometrin päässä hossasta ja kuusamon lentokenttä puiston lähikenttä on seitsemänkymmenen kilometrin päässä puistosta minä toivonkin että yhteistyössä lentoyhtiön kanssa kenttä saadaan nykyistä paremmin palvelemaan alueen yrityksiä ja alueen kohteista kiinnostuneita matkailijoita minä kiitän

valiokuntia ja kaikkia lakia valmistelleita ansiokkaasta työstä tätä työtä on tehty tehty juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä

arvoisa puhemies

satavuotiaan suomen kunniaksi sain olla tässä prosessissa mukana alusta alkaen ja olen todella iloinen siitä että ja saimme aika hyvän lainkin siihen sen ympärille kävin yhdeksänkymmentä luvulla ekan kerran hossan alueella ja ihastuin jo silloin siihen alueeseen olen itse tosiaan pohjoisempaa ja itse suojelualueen keskellä mutta kun minä näin tuon alueen totesin että on muuten mahtavaa aluetta se on todellakin aidointa kainuuta ainakin minun silmissäni ympäristövaliokunnassa keskusteltiin tästä asiasta hyvin paljon otimme myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon todella vakavasti ja keskustelimme asiasta todella paljon metsästys ja kalastus on osa paikallista kulttuuria ja oli tärkeää että ne myöskin säilyivät tämän alueen toiminnoissa jotta hossan alue pysyy semmoisena kuin se on tähänkin asti ollut metsästyslain kahdeksas pykälä josta äsken jo mainittiin kuitenkin sanoo että metsästysoikeus kansallispuistojen alueella on tarkoitettu vain paikallisille jos sitä muuttamaan niin sen jälkeen olisi pitänyt käsitellä myöskin luonnonsuojelulakia ja olisi tarvittu ilmeisesti uusi perustuslakivaliokunnan käsittely ja monta muutakin asiaa ennen kuin tämä asia olisi saatu tarkemmin ja kokonaisuudessaan käsiteltyä minun mielestäni on todella tärkeää ja arvostettavaa että me pysyimme tässä perusperiaatteessa että oikeus metsästää kansallispuistossa kuuluu vain paikallisille minä pidän todella tärkeänä sitä että paikallisilla on olemassa edes joitakin erityisiä oikeuksia ei meillä syrjäisten alueiden ihmisillä kovin paljon niitä erityisiä oikeuksia enää ole mutta nyt sitten kotikuntalaki sehän sanoo saatko sinä metsästää sen paikkakunnan alueella viime viikolla jätin lakialoitteen metsästyslain kahdeksannesta pykälästä sen mukaan että ihmisen pitäisi olla kirjoilla edellisen vuoden viimeinen päivä jotta hän voisi käyttää sitä paikkakuntalaisen metsästysoikeutta valtion mailla nyt on tultu siihen tilanteeseen että hyvin moni henkilö on muuttanut kirjansa esimerkiksi savukoskelle justiinsa ennen metsästyskauden alkamista ja he ovat muun muassa uk kansallispuistossa metsästäneet

minä pidän sen takia erittäin pahana asiana että sen jälkeen siinä on metsästystä laajennettu todella paljon ja nyt jos tätä kotikuntalakia jatkossakin käytetään väärin niin sen jälkeen tapahtuu todellakin se että se metsästys on säätelemätöntä sillä alueella paikalliset kyllä arvostavat ja kunnioittavat sitä eli he eivät kovin paljon metsästä eivätkä metsästä

yli sen mitä siellä pystyy metsästämään esimerkiksi metsästysaikoja pystytään säätelemään hyvinkin tarkasti niin että ei metsästetä liikaa sillä alueella myöskin kalastuspuolen asiasta käytiin keskustelua hyvin paljon siinähän kävi niin että paikalliset menettivät jonkin verran mahdollisuuksia kalastaa tietyissä järvissä joissa he ovat tottuneet kalastamaan mutta niin kuin aikaisemminkin tuli esille niin kansallispuiston rakentaminen on aina kompromissi eli kaikki eivät voi olla missään tapauksessa siinä voittajina

etelä karjalan karjalan alueella siellä ei ole kansallispuistoja elikkä pitäisi miettiä että sinne anteeksi pohjois karjalassa on mutta etelämpänä karjalan alueella siellä ei ole kansallispuistoja elikkä meillä on kuitenkin ihan valkoisiakin alueita suomessa liikaakin vielä jäljellä mutta sitten tämä kansallispuistojen ylläpito nyt on todella huolestuttavaa se että määrärahat pienenevät kansallispuistojen määrä on lisääntynyt samasta metsähallituksen momentista joudutaan maksamaan myöskin

metsähallitukselle siirrettyjen rakennusten koskien muun muassa linnansaarta ja

miten me jatkossa pystymme pitämään yllä meidän hienon kansallispuistoverkoston kaikki mökit pitkospuut tulistelupaikat ja kaikki nämä miten me saamme yleisen turvallisuuden siisteyden polttopuut ja kaikki nämä pidettyä yllä meillä on todella paljon töitä siinä että me todellakin saamme huolehdittua näistä puistoista jatkossakin eli onnea vielä kerran sinne hossan alueelle tehdään hieno kokonaisuus yhdessä ja ihanaa että me kesällä saamme mennä porukalla avajaisiin juhlistamaan tätä suomen satavuotista tekoa

arvoisa puhemies

itsenäistymisprosessissa on suuri ja mittava kyseessä on kolmen kunnan yhteishanke suomussalmen kuusamon ja taivalkosken kunnat ovat olleet erittäin yhteistyöhaluisia ja kykyisiä tämän tämän kansallispuiston perustamisen suhteen suomessa on kolmekymmentäyhdeksän kansallispuistoa ja puistojen kokonaistulo ja työllisyysvaikutukset ovat satoja miljoonia euroja tässä hossan kansallispuistossa on todellakin hieno yhdistelmä luonnon luonnon ja kulttuuriperinnön vaalimista kansallispuistoon esitetään sisällytettäväksi sisällytettäväksi luontonsa ja maisemiensa ja puolesta edustavin osa valtion omistamien hossan ja moilasenvaaran natura kaksituhatta alueiden kokonaisuutta joka todellakin on aluetta jolla suurelta osin ollaan ollaan mäntyvaltaisella ja melko karunkin oloisella alueella mutta vaarojen ylärinteillä on on kuusikoita sekä painanteissa soita ja soistumia erittäin erikoista aluetta kolmen vesireitin kohtauspaikka mistä johtuen alueella on paljon virtavesiä järviä ja lampia on noin satakolmekymmentä vesistöt ovat karuja ja kirkkaita lukuun ottamatta tummia suolampia suolampia jääkauden jäljet ovat hossassa edelleen selvästi näkyvissä alueen läpi kulkee laaja useamman harjun muodostelma muodostelma jossa on muun muassa suppia ja suppalampia hossan alue on vanhaa eräseutua johon liittyvät kalliomaalaukset peuranpyyntikuopat ja kalastuksessa käytetyt vanhat liistekatiskat värikallion kalliomaalaukset ovat ainakin

vuoden ikäisiä ja vanhimmat alueelta löydetyt asuinpaikat ovat lähes kymmenentuhatta vuotta vanhoja on kyse siis historiallisesta mutta erittäin rikkaasta ja monipuolisesta alueesta ja luonnosta kansallispuiston rajaus on tehty metsästyksen ja kalastuksen ehdoilla alue on siis rajattu niin että että näitä hyvin paljon metsästykseen ja kalastukseen kuuluvia alueita on otettu poiskin tästä isosta alueesta poronhoitoa pitää pystyä harjoittamaan kuten tähänkin asti tällä alueella ja niin pystytäänkin

mitä tulee metsästykseen minusta se ratkaisu jonka ympäristövaliokunnassa saimme aikaan yhdessä on tälle hossan alueelle eduksi pidämme huolta siitä että että siellä edelleenkin pystyvät metsästyslain kahdeksannen pykälän mukaan

hossan saanut jo merkittäviä rahoituksia eli kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa on on tälle kansallispuiston alueelle annettu jo jo etukäteen niin sanotusti tekemään olosuhteet ja hossan kansallispuiston jo etukäteisesti mahdolliseksi meille tänä juhlavuotena avata ja myöskin ottaa käyttöön ja se on meille kaikille sitten jo jo hyvin hyvin kunnostettuna ja laitettuna esimerkiksi nuotio ja ja leirintäkohteita leirintäkohteita ajatellen hossan kansallispuiston ylläpitokustannukset tulevat olemaan noin kaksisataaneljäkymmentätuhatta euroa vuodessa ja kokonaistyöllisyysvaikutus kaksikymmentäyhdeksän henkilötyövuotta on tärkeää että me saamme näiden kolmen kunnan suomussalmen kuusamon ja taivalkosken alueelle uuden hienon itsenäisyysjuhlavuoden kansallispuiston mutta erityisen hienoa se on suomalaisille retkeily ja kansallispuistokohteiden verkostossa ja toivon että tämä alue tulee erittäin erittäin hyväksi retkeily ja matkailukohteeksi myöskin rajojemme ulkopuolella matkailuvirtoja odotetaan niin itä kuin pohjois suomeen tämän hossan kansallispuiston juhlapäätöksen päätteeksi

arvoisa puhemies

meillä on nyt kysymys suomen sata vuotisjuhlavuoden kunniaksi perustetusta puistosta oli äärimmäisen tärkeää että löysimme yhteisen sävelen valiokunnassa siitä miten tätä asiaa viedään eteenpäin niin kuin täällä on jo tullut todetuksi ihmiset tulevat kansallispuistoon nimenomaan sen luonnonarvojen ja sen vuoksi meidän on pidettävä huoli että ne kansainväliset kriteerit jotka kansallispuistoille on olemassa täyttyvät aina myös suomen kansallispuistoissa kun täällä oli hieman epäselvyyttä onko pohjois karjalassa kansallispuistoja niin kerronpa että siellä on kolin kansallispuisto ja siitä käytiin aika räväkkäkin keskustelu aikanaan siellä on patvinsuon kansallispuisto petkeljärven kansallispuisto aivan ihania alueita sekä retkeilyalueena ruunaan kosket ja sitten kolvananuuron alue myöskin luonnonpuisto siellä on koivusuon luonnonpuisto itse kävin hossan alueella ensimmäisen kerran yksitoista vuotiaana ja ihastuin täydellisesti siihen siihen paikkaan sen jälkeen olen myöskin näissä pohjois karjalan sekä luonnon että kansallispuistoissa hyvinkin paljon retkeillyt ymmärrän varsin hyvin sen minkä vuoksi suomeen tullaan mitä matkailijat haluavat kun he ensisijaisena kriteerinä tänne tullessaan katsovat

on kansallispuistoja ja millaisia kansallispuistoja on kun täällä kannettiin huolta siitä että pääsy alueelle ei ole aina helppoa olen samaa mieltä siitä että meidän on varmistettava se että että myöskin julkisilla liikennevälineillä retkeilyalueelle kansallispuistoalueelle päästään mutta sitten siellä itse kansallispuistoalueella on pidettävä huoli siitä että on merkityt reitit

todellakin on erinomaisen hyvä että että hossan alueelle saatiin kansallispuisto luonnonarvot ovat tulleet tässä moneen otteeseen esille itse olen myöskin sitä mieltä että kun näitä upeita luontoarvoltaan erinomaisia alueita on myös muualla kuin sillä alueella joka on nyt nimetty tämän lain mukaisesti kansallispuistoksi niin on hyvin avaralla mielellä myöskin mietittävä sitä onko sitten tulevaisuudessa sellaisia alueita joita voidaan liittää tähän alueeseen ja myöskin sitä vuorovaikutusta joka on tämän kansallispuistoalueen ja muiden luontoarvoltaan hyvien alueitten välillä millaisia toimintoja näissä voidaan suorittaa ja millaisia palveluja ylipäätänsä alueella tarjotaan tarjotaan siellä kävijöille

nyt on noussut esille kysymys ulkopaikkakuntalaisten metsästysoikeudesta on todellakin ihan hyvä laittaa se niihin raameihin että tällä hetkellä yksi prosentti sille alueelle tulevista tulee sinne metsästyksen takia eli siis yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia tulee muista syistä kun metsästykseen soveltuvia alueita on todella paljon siellä ympärillä niin pidetään tämä kansallispuiston alue sellaisena että se myöskin todella täyttää nämä kaikki kansainväliset luokitukset

puhemies tämä on todella hienoa että satavuotiasta suomea juhlitaan ja kunnioitetaan perustamalla hossan kansallispuisto kainuun upeisiin maisemiin hossa on niin luonnon kulttuurikerrostumien kuin maiseman kannalta aivan erinomainen valinta tällä kansallispuistolla on paikallisten vahva tuki kaikki alueen kunnat tätä kannattavat ympäristövaliokuntahan vieraili hossassa jo viime vuonna ja tapasimme silloin alueen toimijoita myös luonto ja matkailualan yrittäjiä ja kyllä näissä tapaamisissa ja keskusteluissa oli aistittavissa semmoinen positiivinen ja innostunut ilmapiiri jossa kansallispuisto selkeästi nähtiin hankkeena joka mahdollistaa alueelle paljon positiivista

nousussa jo ennen kuin kansallispuisto on perustettu ja varmaan tämän paikalliset kunnat myös näkivät koska kuten täällä on on todettu metsähallitus on laskenut että kansallispuistoihin sijoitettu euro tulee jopa kymmenkertaisena takaisin tämmöisessä tapauksessa se voi olla jopa isompi joten tämän vaikutus paikallistalouteen on erittäin positiivinen metsästyksestä on puhuttu paljon mutta haluan todeta siitä vain sen että että yksi prosentti kävijöistä on ilmoittanut hossaan tulonsa syyksi metsästyksen joten se ei ole se suurin vetovoimatekijä eikä se joka mahdollistaa paikallistaloudelle nämä mahdollisuudet on ilo ja kunnia saada olla omalta osaltani mukana tekemässä tätä päätöstä kun suomeen perustetaan neljäskymmenes kansallispuisto juuri näin me voimme ja meidän pitää meidän itsenäisyyttämme juhlia tässä me voimme juhlistaa niin suomen historiaa suomen luontoa aivan toisin kuin juuri julkaistu uusi juhlaraha jossa suomen tarinaa päätettiin kunnioittaa kuvilla teloituksista ja joukkomurhista uuden kansallispuiston perustamalla me taas takaamme että tulevat sukupolvetkin pääsevät nauttimaan kainuun upeista maisemista ja sitä kautta suomen historiasta

arvoisa puhemies tosiaan ilo käsitellä tätä hallituksen esitystä juuri hossasta juhlistamme siis tänä vuonna suomi sata juhlavuotta monin eri tavoin ja yksi niistä on nyt tämä eduskunnan päätös suomen sata vuotiskansallispuistosta ja siksikin on ilo että käsittelemme hallituksen esitystä nimenomaan hossan kansallispuistosta kiitokset

edustaja hassille ja koko valiokunnalle tästä käsittelystä ja prosessista tutustuimme eduskunnan ympäristövaliokunnan kanssa alueeseen jo itse asiassa syksyllä kaksituhattaviisitoista eli toissa vuonna ja aurinkoisissa merkeissä saimme silloin kuulla paikallisten toimijoiden sitoutumisen ja vahvan tahtotilan hossan nostamiseksi kansallispuistoksi kuten edustaja parviainen nosti esiin niin kun jotain uutta luodaan ja rakennetaan jostain vanhastakin on kyettävä luopumaan ja ja edustaja parviainen toi hyvin esiin asiat liittyen metsästyslupiin arvoisa puhemies hossan luontoarvot ovat ylivertaiset ja kauniit ja se alue ilmentää suomalaista luontoa erinomaisesti hossan kansallispuistoksi esitetty alue kuuluu jo nyt lähes kokonaan eun natura kaksituhatta verkostoon ja valtaosa siitä on valtion retkeilyaluetta ja pohjois suomen vanhojen metsien suojeluohjelmakohdetta ja hossan alue myös kuuluu suomalais venäläistä luonnonsuojelu ja kulttuuriyhteistyötä varten muodostettuun kalevalapuiston luonnonsuojelualueiden toiminnalliseen kokonaisuuteen kuten olemme jo tänään kuulleet alue on mäntyvaltaista siellä on soita ja soistumia järviä ja lampia on noin satakolmekymmentä mutta myös jääkauden jäljet näkyvät hossassa edelleen selvästi alueen läpi kulkee laaja useamman harjun muodostelma ja siellä on myöskin aivan uskomattoman kauniita kalliomaalauksia peuranpyyntikuoppia ja kalastuksessa käytettyjä vanhoja liistekatiskoja mitä tulee sitten näihin talous ja työllisyysvaikutuksiin kansallispuistoista on muodostunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti erittäin merkittävä matkailun vetovoimatekijä kansallispuiston status takaa luontomatkailulle kestävät ja pysyvät puitteet joiden varaan voidaan luoda kannattavaa ja pitkäjänteistä yritystoimintaa hossan retkeilyalueella vuoden kaksituhattaviisitoista tilastojen mukaan kävi reilu viisikymmentätuhatta eli viisikymmentäkolmetuhattakolmesataa kävijää joten aluetaloudellisiksikin vaikutuksiksi on laskettu yli kaksi miljoonaa noin kaksi pilkku neljä miljoonaa ja kaksikymmentäkuusi henkilötyövuotta ja toivottavasti tulevina vuosina moninkertaisesti tätä hanketta on tosiaan valmisteltu juhlavuoden teeman mukaisesti yhdessä toimin itse eduskunnan partioparlamentaarikkojen puheenjohtajana ja ja lukuisilla kouluvierailuilla viimeisen vuoden aikana tuolla meidän alueella niin kainuussa kuin pohjois pohjanmaalla olen koululaisia haastanut tekemään tulevina vuosina vierailuja hossan kansallispuistoon loppuun ajattelin lukea hossan kansallispuiston sivulta tällaisen lyhyen kutsun kuuletko erämaan rauhoittavan hiljaisuuden hossa tuntuu jo ensiaskeleelta kotoisan tutulta rentouttava hiljaisuus säestää maisemia jotka tekevät hossan erämaasta lempeän pehmeät polut johdattavat retkeilijää eteenpäin tyynet vedet kannustavat melojaa jatkamaan laavulta toiselle vuolaiden virtojen äärellä kalastaja iloitsee saalistaan voimakkaasti taistelleesta harjuksesta myös tantereella telmivät karhunpennut tuntuvat tietävän että täällä hossassa on kaikki juuri niin kuin pitääkin aavistus hossan tuttuudesta tuntuu vain voimistuvan värikallion mystisiä maalauksia ihaillessa kaipuu hossan mahtaviin maisemiin lieneekin sytytetty meihin jo vuosituhansia sitten ikiaikaisia viestejä piirrettäessä kiitos

arvoisa herra puhemies suomen satavuotista itsenäisyyttä kunnioitetaan ja juhlistetaan monin tavoin tämä perustettava hossan kansallispuisto on vain yksi tapa paaluttaa näitä kunniakkaita vuosia ja tätä merkkivuotta maamme itsenäisyyteen liittyy monta piirrettä ja monta tarinaa yksi keskeisin piirre on se että kansakuntamme on vuosien saatossa kaikin tavoin pyrkinyt tasavertaisuuteen ja tasapuolisuuteen kansalaisten keskuudessa olemme maailman johtavia maita nimenomaan tasa arvon edistämisessä tämä tasa arvonäkökohta huomioiden minä hieman hämmästelen että nyt maamme merkkivuoden kunniaksi perustettavassa kansallispuistossa on tasa arvonäkökohta sivuutettu lähes kokonaan minun mielestäni nyt jos koskaan tässä jos missään meidän pitää edistää tasa arvoa niin että kansallispuistoa voivat voivat hyödyntää tasa arvoisesti kaikki ihmis ja harrastajaryhmät valitettavasti kuitenkin näyttää käyvän niin että jälleen kerran metsästyksen harrastajat luokitellaan b luokan kansalaisiin joiden harrastusmahdollisuudet heikentyvät kansallispuiston alueella olen erityisen huolissani ja uskallan sanoa surullinen siitä että tätä kastijakoa vielä tehdään metsästysharrastajien keskuudessakin jakamalla heidät paikallisiin ja ulkopaikkakuntalaisiin jaon perusteella heille määritellään erilaiset oikeudet hyödyntää kansallispuiston maisemia harrastuksensa yhteydessä ei riitä että yhdenvertaisuuden ja tasa arvon aikana asetetaan metsästäjät harrastusryhmänä vähempiarvoiseen asemaan muiden kansallispuistoa käyttävien kanssa vaan kaiken lisäksi vielä metsästäjien ryhmäkin jaotellaan asuinpaikkakuntansa mukaan voisiko sanoa että vuohiin ja lampaisiin tämä on useissa puheenvuoroissa tullut tämän päivän aikana esille puhutaan asuinpaikkakunnasta arvoisa puhemies hallituspuolueen edustajana en tietenkään äänestä tätä lakiesitystä vastaan sillä tämä on hyvä lakiesitys muutoin ja tässä on paljon hyvää kunnioitettavaa mutta tällä puheenvuorolla haluan tuoda oman mielipiteeni julki koko suomen kansalle siinä että metsästysharrastajia ei saa kohdella toisen luokan kansalaisina kansallispuistoja perustettaessa tänä päivänä on käynyt ilmi että vaikkapa vain yksi prosentti kansallispuistoon tulevista harrastaa metsästystä minun käsitykseni mukaan jonkinlainen oikeus on myös tällä yhdellä prosentilla nimenomaan kun puhutaan suomen juhlavuodesta niin tällöin olisin suonut että jokainen kansalainen myös tämä yhden prosentin osuus olisi ollut tasavertaisessa asemassa kiitoksia

arvoisa

se että ihmiset kokevat että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti minun mielestäni eduskunta on merkittävä paikka monessa mielessä ja ainakin eduskunnassa tähän asiaan pitää kiinnittää huomiota että ihmisillä on on suomi on oikeasti tasa arvon ja yhdenvertaisuuden maa ja minä ylpeänä olen siitä puhunut monissa eri paikoissa jopa ulkomailla niin sen takia tämä ei mennä sellaiselle linjalle että aletaan tekemään päätöksiä siltä pohjalta että vain tunne on oikein meidän täytyy ymmärtää mitä juridiikka tarkoittaa ja mitä oikeudet tarkoittavat tässä tapauksessa tämä kansallispuisto perustetaan meidän kaikkien omistamalle maalle me kaikki olemme maanomistajia minulle tämä hossa ei sinänsä ole niin iso asia koska minä en siellä tule koskaan todennäköisesti käymään eikä tämä metsästyskään sinänsä ole iso asia tämä näkökulma minkä takia minä täällä pidän tämän puheen ei ole se että pitäisi päästä metsästämään sinne ei suinkaan vaan asialla on vähän syvällisempi ja suurempi merkitys mitä enemmän tässä yhteiskunnassa tullaan ihmisten oikeuksia jakamaan asuinpaikkakunnan perusteella sitä enemmän ongelmia ja sitä enemmän riitoja ja niitä on jo nyt nähtävissä aika merkittävissä määrin arvoisa valiokunnan puheenjohtaja me ajattelemme näin rakentavasti maa ja metsätalousvaliokunnassa te pyydätte meiltä lausunnon meidän valiokunnassa on jonkunmoista asiantuntemusta metsästyksestä vastuullisesta metsästyksestä ja metsästyksestä jossa riistakantoja suojellaan ja myös saaliskiintiöt ovat aina merkittävässä asemassa metsästyksen luonne on muuttunut kymmenien vuosien aikana aivan oleellisesti ja sitä vanhaa sääntöä metsästyslain paikallisuuteen perustuen voidaan saloilla metsästää minäkin kunnioitan ja päinvastoin kuin täällä salissa on vähän annettu ymmärtää ehkä vihjailtu en missään nimessä ole tätä metsästyslain kahdeksatta pykälää pois keneltäkään ottamassa mutta se täytyy ymmärtää että tämä metsästyslain kahdeksas pykälä ei tarkoita sitä että kansallispuistosta joka rakennetaan erillislainsäädännöllä pitäisi sen kahdeksannen pykälän takia ajaa ikään kuin muut omistajat pois ja muut oikeudet mitätöidä ei niin voi menetellä itse asiassa arvoisa puheenjohtaja jos te olisitte halunnut ottaa maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon huomioon niin te olisitte huomannut ehkä jos olisitte halunnut vähän kysellä asian että paikallisesti mitä täällä on on korostettu on jo olemassa toimiva ratkaisu miten tämä metsästys pitäisi hossan kansallispuiston alueella hoitaa suomussalmelta löytyy arvoisa valiokunnan puheenjohtaja esimerkki kuinka tämä asia pitäisi hoitaa suomussalmen martinselkosen martinselkosen luonnonsuojelualueelle joutuvat paikalliset metsästäjät hakemaan maksuttoman luvan metsähallitukselta tällä suojelualueella lupametsästäjät ulkopaikkakuntalaiset ja paikalliset metsästävät metsähallituksen luvalla tämä on on se ratkaisu mitä me ehdotimme teille koska se on jo tällä hetkellä paikallisesti hyväksi todettu ja hyväksytty metsästys olisi tällöin ollut kontrolloitua suunniteltua ja saalispalautteen piirissä tarjosimme teille teille arvoisa valiokunnan puheenjohtaja tätä mallia joka olisi taannut sen että kansallispuiston alueella metsästyspaine tunnetaan ja voidaan varmistaa sen kestävyys sitä minä vähän ihmettelen että tämä ei ole käynyt teille koska nyt te te olette itse asiassa kannattamassa ja tuomassa eduskuntaan sellaista mallia joka takaa vapaan metsästyksen joka ei ole kontrolloitua eikä ole saalisilmoituksen piirissä edustaja hongisto joka on ilmeisesti metsästäjä voi todistaa onko sellainen metsästys teidän mielestänne nykyaikaa jopa kansallispuiston ulkopuolella ettei tiedetä kuka metsästää milloin metsästää eikä tee saalisilmoitusta jos se on niin sitten minä olen käsittänyt koko metsästyskulttuurin mikä tänä päivänä vallitsee

kun puhutaan tästä kulttuurista että metsästyshän kuuluu tälle alueelle se on vahvaa itäsuomalaista ja kainuulaista metsästyskulttuuria kun täällä esitetään että kyseessä on vain kolme prosenttia maista ja ilmeisesti se pätee myös paikallisiin että heillä on yhdeksänkymmenenseitsemän prosentin mahdollisuus metsästää muualla niin miten se voi niin pyhä asia olla kaikille kun täällä tarjotaan yhteistä kompromissia maa ja metsätalousvaliokunnan kautta koska tämä on hossan kansallispuisto yhdessä niin nythän tästä tulee epätasa arvon ja oikeuden polkemisen kansallispuisto nämä pitäisi ottaa vakavasti jos asiantuntijalausunto teille antaa jonkunmoisen vinkin jotenkin tulee sellainen tunne että kun hallituspuolueet tämän asian näin sopivat että me teemme niin että metsähallitus virkavastuulla määrittelee metsästyksen kansallispuiston tarkoitusta vaarantamatta ja niitä arvoja vaarantamatta niin sehän olisi johtanut siihen että jos siellä kävijämäärät todella kasvavat niin niillä reuna alueillakin metsästys olisi lopetettu teidän mallissanne näin ei voi tehdä kun te pidätte vain oikeuksista harvojen oikeuksista kiinni minun mielestäni tässä on tapahtunut joku ihmeellinen asia minä en muuta voi enää käsittää kun jokainen on ilmeisesti ymmärtänyt mikä olisi järkevin ratkaisu ilmeisesti tässä on arvovalta tullut esteeksi tehdä oikea ratkaisu nyt te olette saaneet käyttää sitä valtaa mikä kansanedustajalle ja valiokunnalle kuuluu ja totta kai tästä näköjään ei äänestystä tule tule hossan kansallispuistoa pidän erityisen hyvänä ja niitä luontoarvoja se että se on perustettu on hieno asia ja ja kannatan mutta se tapa millä te olette hoitaneet tämän metsästyksen ei vastaa nykyaikaista tapaa eikä se vastaa nykyaikaista kulttuuria eikä se vastaa nykyaikaisia oikeudenhoidon tapoja

edustaja eestilä kysyi puheenvuorossaan minulta minut nimeltä mainiten mitä mieltä minä olen siitä että metsästellään vähän siellä ja täällä ja tuolla vähän vapaasti ja kukaan ei oikein ole kontrolloinut sitä esitettyyn kysymykseen arvoisa puhemies lyhyt vastaus että metsästyksen harrastajana ja poliisina en voi millään tavalla hyväksyä sitä että metsästys on vapaata kyllä sen täytyy olla tarkkaan säänneltyä ja ja tarkkaan kontrolloitua kiitos
arvoisa herra puhemies samaan asiaan olen metsästäjä perheessäni metsästävät kaikki henkilöt kuljemme siellä metsässä ja me kyllä säätelemme itse sitä metsästystä sillä emme me me todellakaan ala sitä viimeistä koppeloa ampumaan emme todellakaan vaan onhan se säänneltyä koska metsästysaika on rajoitettu hyvin tarkasti koska se on olemassa paikalliset seurat pystyvät vielä tarkemmin ohjeistamaan ja kyllä niitä paikalliset vain noudattavat erittäin paljon ja kyllä se on tarkkaa siinä hommassa minä en todellakaan tykkää siitä että kun minä pääsen metsälle niitä harvoja asioita mihin meidän alueella on erityisoikeuksia niin minun pitäisi alkaa kysymään lupa milloin minä pääsen metsälle saanko minä alkaa niitä ampumaan koska eivät ketkään muut kuin paikalliset tiedä kuitenkaan mikä on se luonnon paras kantokyky metsienkin osalta

arvoisa puhemies minusta on syytä mainita että tässä hallituksen esityksessä on pimitetty tietoja ja tosiasioita näiden kolmen kunnan alueella on seitsemäntuhatta ihmistä oikeutettu metsästämään suomussalmen riistanhoitoyhdistyksessä näitä jäseniä oli muistaakseni kolmetuhattakahdeksansataa joista kahdellatuhannella on oikeus metsästää metsästysaikana milloin sattuu ja miten sattuu kansallispuiston alueella kulkemalla varmaan halutessaan samoja polkuja pitkin kuin retkeilijät tämä on ehkä sanottu vähän kärjistäen mutta sen minä halusin sanoa että minun mielestäni näissä hallituksen esityksissä ja asiakirjoissa pitäisi olla kaikki asiaan vaikuttavat seikat eikä pitäisi tuoda semmoisia asioita esille jotka omaan tarkoitusperään sopivat tämä kansallispuisto on on ostettu väärällä rahalla se on ostettu sillä tavalla että paikallisille luvataan että muilta kielletään metsästys monet ovat innoissaan että hieno homma me saamme ikään kuin enemmän oikeuksia kun ne otetaan muilta pois siitä tässä on kysymys toinen mistä tässä on kysymys näin halutaan että kansallispuisto laajenee ja metsästys kielletään edelleen arvoisa puhemies

edustaja maijala otti tärkeän asian esille liittyen puistojen hoitomäärärahoihin lisääntyvän virkistyskäytön seurauksena reitit ja rakenteet kuluvat joten todellakin kunnossapitoon rahaa tarvitaan kuten edustaja myller totesi lähellä puistoa on mielenkiintoisia ja arvokkaita metsähallituksen suojelukohteita näihin kohteisiin liittyvien reittien rakenteisiin tarvittaisiin kyllä kunnostusmäärärahaa ei ole kaikki hyvässä kunnossa meitä kurvisen kyläläisiä harmittaa erityisen kovasti se että vanhojen metsien suojelualueelle närängän erämaataloon johtavat hyöteikönsuon ylittävät pitkospuut ovat huonokuntoisuutensa vuoksi nyt käyttökiellossa näränkä on vain kahdenkymmenen kilometrin etäisyydellä uudesta puistosta ja uskon että närängän erämaatila tulee olemaan rinnakkainen kohde

arvoisa poromies arvoisa puhemies alan nimittäin puhumaan porotaloudesta niin sen takia sanoin vahingossa poromies porotalous on huomioitu tässä kyseisessä lakiesityksessä todella

kansallispuistojen ja luonnonpuistojen osalta on käyty keskustelua siitä millä tavalla sieltä voidaan tarvittaessa poistaa vahinkoja aiheuttavia petoja tässä on nyt saatu todella hyvin laitettua niin että luvat saa helposti ja järkevästi ja siellä puiston alueella pystyvät nyt sitten hossa irnin kaikki osakkaat osallistumaan siihen petojen poistamiseen tämä on todella hyvä asia että se on valmisteltu todella järkevällä tavalla ja nyt kun me me saamme siihen vielä lisäyksen matkaan siitä jos on ongelmallinen tapaus jonkun petoeläimen poistamisessa niin tarvittaessa voidaan käyttää erityistä apua muualtakin kuin paliskunnan osakkaiden osalta kiitos tästä kokonaisuudesta saatiin saatiin hoitumaan meillä on useita suojelualueita joiden osalta tätä petojen poistamisasiaa pitäisi vielä järkevöittää esimerkiksi oulangan siellä on hoitosuunnitelmissa aikoinaan kirjoitettu vain oliko se susi vai hetkinen ainoastaan yksi petoeläimistä oli kirjattu sinne ja kun sen jälkeen on on huomattu että esimerkiksi ilveksen ilveksen aiheuttamia vahinkoja nykyään on todella paljon niin sinne ei sitten saa ilveksen poistolupia ollenkaan vaikka niitä todellakin tarvittaisiin sillä alueella

koin todella loukkaavana sen että ympäristövaliokunnan osalta sanottiin että olisimme epätasa arvoista lainsäädäntöä tässä nyt sitten työstämässä ja tekemässä sillä kyllä me me olemme pyrkineet siihen että me saisimme aikaiseksi koko kansalle puiston joka todella toisi kaikkia suomen hienoja arvoja esille tasa arvon näkökohta on varmasti tässä huomioitu se kuinka paljon suomen yhteiskunnassa asioita pystyy hoitamaan siinä että metsästys on kuulunut sen alueen kulttuuriin katsottiin että se kulttuuri ja metsästysasia saadaan turvattua sillä että paikalliset siellä metsästävät eiväthän ne paikalliset paljoa sillä alueella kulje niissä kunnissa on niin paljon asukkaita että niillä melkein jokaisella on muut alueet missä he kulkevat metsällä hyvin harva sille alueelle tulee metsällä todellisuudessa kulkemaan sitten kun tuodaan esille se onko metsästys säädeltyä tuossa aikaisemmassa puheenvuorossa toin esille sen kuinka paikalliset hyvinkin pitävät huolen siitä että lintuja esimerkiksi ei ammuta liikaa omalta osaltani on pakko kertoa tarina viime syksyltä kun olin metsällä mieheni kanssa ja koira alkoi haukkumaan koppeloa puuhun minä aloin katsomaan sitä koppeloa ja ja katsoin ja katsoin enkä minä ampunutkaan sitä ja minun mieheni kysyi että

että en minä ammu kun se tekee keväällä viisi munaa ja ja minulla on ensi syksynä kaksi metsonpoikasta joita minä pystyn alkamaan ampumaan että eihän minun nyt kannata tuota ampua ja niin se koppelo lähti siinä komeasti lentämään koiraahan siinä kyllä vähän harmitti kun se joutui haukkumaan ja sen haukku meni ihan hukkaan elikkä nyt sitten todellakin nämä metsästyspuolen asiat kyllä ne säädeltyjä tässä ihan nokko

onko kaikilla jokaisella paikkakunnalla oltava samat oikeudet vaikka me me mitä tekisimme niin emmehän me suomessa kaikille ihmisille saa kaikkia oikeuksia enhän minäkään savukosken kirkolta kolmekymmentä kilometriä eteenpäin asuvana henkilönä saa oopperapalvelua enkä minä saa käyttää junaa enkä metroa enkä montaa muutakaan asiaa pysty käyttämään hei minä olen epätasa arvoisessa tilanteessa

paikallisten ja muitten metsästys niin että kaikkien tulee hakea maksuton lupa tätä me emme ottaneet tässä esityksessä sen takia että ainakin minä omalta osaltani katsoin että tämähän heikentää paikallisten oikeuksia tämä on erilainen käytäntö mitä on kansallispuistoissa olemassa ja tässäkin olisi pitänyt käydä ihan samalla tavalla pitkä lakiprosessi ja työstää tämä kyseinen hossa laki sitten kokonaan uusiksi tiettyjen asioiden osalta muun muassa luonnonsuojelulain osalta tämä olisi pitänyt käsitellä luonnonsuojelulain käsittelyn jälkeen olisi pitänyt perustuslakivaliokunnasta kysyä siitä asiasta maa ja metsätalousvaliokunnasta uudestaan lausunnot

kesäkuun puolivälissä pystytty järjestämään oli miten oli minun mielestäni tämä laki on hyvä näin kiitoksia

arvoisa puhemies

aivan uudenlaista mullistavaa käytäntöä näinhän asia ei ole vaan ympäristövaliokunta haluaa jatkaa sitä linjaa jota metsästyksen osalta pohjoisimman suomen kansallispuistoissa on tähänkin asti noudatettu luonnonsuojelulain kyseiset pykälät on säädetty vuonna kaksituhattayhdeksän ja kuten jo useampaan kertaan on on todettu perustuslakivaliokunta on käsitellyt asian vuonna kaksituhattakymmenen ja todennut käytännön perustuslain mukaiseksi mutta sinänsä se käytäntö että paikallisilla on kansallispuistoissa metsästysoikeudet pohjoisimmassa suomessa on paljon nykyistä luonnonsuojelulakia vanhempi mutta arvoisa puhemies varsinaisesti pyysin puheenvuoron tuodakseni esille hossan alueen ja seudun kulttuurihistoriallisen puolen joka on on ollut tärkeä kriteeri sille että alue on valittu nimenomaan suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlakansallispuistoksi useissa useissa puheenvuoroissa on jo todettu se että hossassa on upea vanhoja kalliomaalauksia sisältävä värikallio joka on arvioitu kolmetuhattaviisisataa viiva neljätuhatta vuotta vanhaksi

tutkijat vähän tutkijasta riippuen tunnistaneet

eri kuvaa joiden tulkitaan liittyvän metsästykseen ja samanismiin mutta jälkiä vanhemmastakin asutuksesta on esimerkiksi lounajan rannalta lipposenniemestä on löydetty seitsemäntuhatta vuotta vanha saviastian pala

alueen nimistössä on jälkiä saamelaisista karjalaisista ja suomalaisista alueelta löytyy viikinki ja ristiretkiajan hautoja

itäraja seuraa rajalinjaa joka vedettiin jo tuhatviisisataa luvun lopulla se on yksi euroopan vanhimmista edelleen voimassa olevista rajoista alueella on useita satoja vuosia vanhoja

itsenäistymiseen ja ja suomalaisen kansallistunteen heräämiseen liittyen nämä seudut ovat myöskin keskeisiä melko lähellä on alueita joista on kerätty niitä kansanrunoja joista on aikoinaan lönnrot koonnut kalevalan vuonna tuhatkahdeksansataakolmekymmentäneljä suomussalmella tehtiin päätös perustaa suomen ensimmäinen aikakauslehti mehiläinen ja pääsiäislauantaina sata vuotta sitten

suomussalmella kokoontui kansalaiskokous joka ensimmäisenä vaati suomen itsenäisyyttä suomen ensimmäinen presidentti k j ståhlberg on syntynyt suomussalmella ja kirjailija ilmari kianto joka on kirjoittanut suomen kirjallisuuden klassikoita itsenäistymisen ajan tai tämän rajapyykin aikakauden molemmilta puolilta oli oli myös sieltä toisessa maailmansodassa talvisodassa yksi legendaarisimmista taisteluista käytiin raatteentiellä joka myös on suomussalmella eli tähän alueeseen liittyy erittäin merkittäviä sekä historiallisia että kulttuurihistoriallisia arvoja jotka ovat myöskin suomen itsenäistymisen ja itsenäisyyden ylläpitämisen kannalta keskeisiä tämän asian halusin vielä tässä keskustelussa tuoda esille jotta ei liikaa painottuisi se kolme prosenttia metsästysmaista jonka metsästysoikeuksista me olemme eri mieltä

arvoisa puheenjohtaja täällä viitattiin siihen perinteeseen miten kansallispuistoja on suomessa rakennettu ja valitettavasti viittaus oli väärä ilmeisesti nämä päätöksenteon muutkin elementit ovat vähän vääriä olleet

voi vetää semmoista johtopäätöstä että näitä tehdään yleisen kaavan mukaan ilmeisesti jos jokin asia on kolmekymmentä neljäkymmentä viisikymmentä luvulla ollut jotenkin niin se ei saa mitenkään muuttua minun mielestäni tässä on puhtaasti juridiset perusteet niitä minä itse tarkastelen ja ja muilta osin hallituksen esitys on hyvä minä haluan että tämä hossan kansallispuisto tulee ja kaikki ne ne suunnitelmat mitä siellä on ja että luonto säilyy tietyllä tavalla koskemattomana jälkipolville ja myös ulkomaalaisille mutta tätä minä en hyväksy että metsästys tehtiin näin oikeuksia polkemalla

arvoisa puhemies täytyy heti alkuun todeta se että kainuulaisena tämä hossan kansallispuiston perustaminen hallitukselta on todella upea tapa kunnioittaa suomen satavuotista itsenäisyyttä hossan kansallispuistolla taas kunnioitetaan tavattoman hienolla tavalla sitä huikeaa luontokokonaisuutta mikä tuolla hossassa on vanhaa kulttuurihistoriaa ja suomussalmen merkitystä suomen itsenäisyydessä edustaja hassi hyvällä tavalla äskeisessä puheenvuorossaan kuvasi mitä kaikkia merkityksiä ja mitä löytyy suomussalmelta ja tuon kansallispuiston taustalta mutta on myös tärkeää huomata näissä hallituksen perustamispäätöksissä se että perustamiskokonaisuudessa korostetaan perustamiskokonaisuudessa korostetaan vahvasti myös elinkeinotoiminnan edistämisen merkitystä puiston perustamisessa eli totta on se että ylä kainuun koillismaan matkailun näkökulmasta hossan kansallispuistolla on ja tulee olemaan valtavan iso iso merkitys

herättäneet metsästysoikeus ja kalastusoikeus kalastusoikeuksien osalta on hyvä yhtyä maa ja metsätalousvaliokunnan lausuntoon jonka mukaan hossan on tärkeää tehdä kattava kalavesien hoito ja käyttösuunnitelma no tämä metsästysoikeus tietysti on on ongelmallinen ulkopaikkakuntalaisten osalta metsästysoikeutta rajoitetaan ja ja itsekin alun perin olin sitä mieltä että tuo metsästysoikeus pitäisi säilyttää nykyisellään metsähallituksen

sopiiko niin että jatkan hetken kuluttua paikaltani

haluan nyt vain muistuttaa kaikkia kollegoita siitä että kansallispuistoissa pääsääntö on se että metsästys on kielletty siihen voidaan myöntää paikallisesti perusteltuja ja ja rajattuja poikkeuksia edustaja eestilä luetteli yhdestä kansallispuistosta näitä poikkeuksia jotka ovat rajattuja ja paikallisesti perusteltuja pohjoisen suomen kansallispuistoissa on noudatettu sitä periaatetta jo pitkään että paikallisten metsästysoikeudet säilyvät haluan vielä painottaa sitä että alueen kunnat tukevat hallituksen esitystä myös tältä osin ymmärtääkseni paljolti siitä syystä että ne katsovat että tämä on aluetalouden ja matkailun kehittämisen kannalta paras ratkaisu
arvoisa puhemies jatkan tuosta äskeisestä eli itsekin olin alun perin sitä mieltä että metsästysoikeus olisi pitänyt säilyttää säilyttää nykyisellään ja katsoin että metsähallituksen lupakäytäntöjen mukaan mukaan metsästys siellä alueella pystytään hyvin pitämään kontrollissa mutta itsekin olen päätynyt sitten siihen että kun tämä esitys vastaa täysin hankkeen käynnistäjän eli suomussalmen kunnan ja näiden kuntien kuntien näkemyksiä niin kunnioitan sitä sitä esitystä ja niitä näkemyksiä päätän oikeastaan tämän ajatuksen siihen että on valtavan hienoa että tämä puisto nyt kaiken kaikkiaan suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi päästään perustamaan

arvoisa puhemies vähän yleisempi näkökulma kalastus ja ja pyörittää suomessa jo satoja miljoonia kulttuurihan todella on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja nyt erämatkailu on hyväksyttävä matkailuun liittyvä elinkeino kuten kalastusmatkailu nyt tässä on tapahtunut sellaista kun meidän petokanta on aika paljon heikentänyt itä suomessa metsästysmahdollisuuksia nimenomaan koiran kanssa että ihmiset haluaisivat hakeutua sellaisille alueille metsästämään missä koiran kanssa metsästäminen on mahdollista ja he tekevät sen riistakantoja säästäen tästä on kysymys ja minun mielestäni pitäisi rehellisesti sanoa miksi tämä asia on näin tehty se on sen takia että paikallinen väestö ei hyväksyisi kansallispuistoa jos metsästys kielletään ja silloin kun heille luvataan että vain he saavat metsästää se on kiihoke muodostaa kansallispuisto